miten kyetään nykytasosta seitsemänkymmentä miljoonaa euroa valtion rahoja leikkaamaan on osaltaan ollut liikkeellä sen vanhuspalvelulain muutoksen osalta joka eduskunnassa oli joulun alla käsittelyssä ja osaltaan

vanhuspalvelusuosituksen osalta jonka ministeriö antaa niistä asioista jotka suosituksen mukaisesti pitää siellä palvelutaloissa ja kotona tapahtuvassa hoidossa hoitaa nämä ovat ne välineet joista etsitään sitten ne konkreettiset keinot joilla tuo seitsemänkymmenen miljoonan euron summa saadaan hoidettua toisaalta toinen puoli puhutaan kuntapalveluista kuntien valtionosuuksiin ei ole kajottu
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä

puhemies tapasin eilen ison omenan kauppakeskuksessa laila rouvan joka kertoi että hallituksen lääkekorvausleikkausten jälkeen joutuu jatkuvasti miettimään riittääkö raha ruokaan ja lääkkeisiin ikävä kyllä tämä on hallituksen politiikan syytä te aiotte korvata vanhusten hoitotyön koulutetut ammattilaiset vähemmän koulutetulla henkilökunnalla te ette sitä sanonut äsken ääneen tämä kertoo hallituksen arvostuksesta vanhuksia ja asianmukaisesti koulutettua hoitohenkilökuntaa kohtaan tehy lehti kertoi luitte varmasti viime viikolla mikä tämän hallituksen tien päässä siintää tehyn uutisten mukaan attendo haluaa laskea sairaanhoitajien palkkoja

puhemies laatusuosituksen mukaista mitoitusta ei muuteta väitteenne siitä on täysin väärä toisekseen sekään väitteenne että ammattilaiset eivät jatkossakin hoitaisi ja olisi hoivatyössä mukana ei pidä paikkaansa hallitus varmistaa riittävän osaamisen sillä että tuo laatusuosituksessa oleva hoitajamitoitus tuo määrä joka pitää olla ihmistä kohti on riittävä ja toisekseen se että laatusuositusta muokataan lähtee kaikin tavoin siitä että yksilöllinen hoidon tarve hoitoisuus ratkaisee sen minkä verran hoitajia pitää olla kussakin esimerkiksi ympärivuorokautisen tuetun asumisen yksikössä kulloinkin paikalla hallitus ei ole muuttamassa mitoitusta nolla pilkku viidestä yhtään

puhuu kyllä ihan läpiä päähänsä minä en väittänyt että hallitus alentaa hoitajamitoitusta minä sanoin että te peruitte sen hoitajamitoituksen ja te peruitte sen sen takia että oppositio ja suomen kansa niin ja te te olette täydentävässä budjettiesityksessä viime syksynä ilmoittaneet millä tavalla te tulette tämän seitsemänkymmenen miljoonan euron säästön tekemään hoitotyöntekijöiden mitoituksen suositusperusteita tarkistetaan niin että muutosten julkista taloutta vahvistava vaikutus on seitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tämä tarkoittaa että tukipalveluhenkilöstön erillinen mitoitusvaatimus poistetaan hoitoon osallistuva henkilöstö kuten virkistystoiminnan ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävä henkilöstö sisällytetään henkilöstömitoitukseen tämä on niin kuin bussikuskin tilalle laitettaisiin

arvoisa rouva puhemies jokainen tehköön oman tulkintansa kuka täällä mitäkin puhuu ja millä tavalla mutta kun ne perusväittämät teidän ensimmäisessä kysymyksessänne eivät olleet oikeita niin on hieman hankalaa hankalaa myöskin vastata tämä hallitus varmistaa eri tavoilla sen että ihminen saa vanhuspalvelulain mukaiset yksilölliset palvelut kotipalvelun yhteydessä vanhuspalvelulain mukainen palvelusuunnitelma pitää tehdä henkilölle joka on vanhuspalvelulain alainen toisekseen se hoito ja hoiva ja ammattilaisten määrä eri tasoisissa eri tilanteissa olevissa vanhuspalvelujen yksiköissä ovat ne sitten ympärivuorokautisia tuetun asumisen yksiköitä tai muita me haluamme varmistaa sen että on hoitoisuuteen nähden ammattilaisia aina paikalla

arvoisa rouva puhemies jos näihin hoitajamitoituksiin nyt ei tule sitten muutoksia niin minun ihan yksinkertainen kysymykseni kuuluu kun aiotaan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa kuitenkin lähes sata

nyt leikata vanhusten palveluista joko kotipalveluista tai sitten laitosmuotoisesta hoidosta voisitteko kertoa millä tavalla tullaan näitä mitoitusperusteita muuttamaan että tähän tavoitteeseen päästään aiotaanko tehdä niin että siivoojista tai ruokapalveluista leikataan työntekijöitä jolloin sairaanhoitajat alkavat siivota ja tehdä ruokapalvelutöitä heidän ammattitaitoaan tarvittaisiin muuhunkin

tavoitteena on tuo seitsemänkymmenen miljoonan euron säästö jossa yksi osa konkreettinen osa tulee olemaan se että ikääntyvän väestön yksiköiden hallinnon byrokratian purusta on löydettävissä useiden miljoonien eurojen säästökohteet kun tuodaan ja tehdään tapoja joilla varmistetaan että yksityinen ja julkinen toimija ovat samalla viivalla

arvoisa puhemies meidän sivistyksen mitta on se miten me kohtelemme niitä kansalaisia jotka tämän maan ovat meille rakentaneet sen takia kaikki puolueet yhdessä kannattivat vanhuspalvelulain säätämistä joka säädettiin silloisen ministeri guzeninan aikana jos nyt konkretisoin että mitä tämä tarkoittaa te luovuitte opposition painostuksesta tästä hoitajamitoituksen leikkaamisesta mutta jätitte sen nyt sanotte että se säästö otetaan niin että että hoitohenkilöstöön sisällytetään esimerkiksi opiskelijoita tai oppisopimuskoulutettavia mitä se tarkoittaa se tarkoittaa sitä että kun on olemassa esimerkiksi asumisyksikkö jossa on neljätoista vanhusta niin joko ilta tai aamuvuoron toinen hoitaja voidaan korvata harjoittelijalla tai opiskelijalla ja kun tukipalveluhenkilöstön eli siivoojien ja ruokahuollon erillisestä mitoituksesta voidaan karsia se tarkoittaa sitä että pahimmassa tapauksessa hoitajat joutuvat tekemään siivoustyötä tai ruokahuoltotyötä

ammattilaiset seitsemän omilla työvuoroillaan ovat niitten ihmisten kanssa jotka eivät itse enää pysty itsestään huolehtimaan eli silloin kun hoidon tarve on sen suuruinen että se ympärivuorokautinen hyvä hoito on välttämätöntä

niin tulee olemaan jatkossakin on hieman hankalaa tämä keskustelu kun te teette omia tulkintojanne sellaisestakin asiasta joka tässä kohdassa on kirjoitettu suomeksi selvästi

jotka lasketaan hoitajamitoitukseen on siihen riittävä koulutus ja osaaminen

arvoisa puhemies nyt ilmeisesti hallituksessa kaikkien tunnustama fakta on se että että hallitus hakee näitä sadan miljoonan euron säästöjä vanhustenhoitoon kyllä hyvin kohtuullista jos hallitus kertoisi millä tavalla te aiotte nämä säästöt tehdä ja se olisi kohtuullista juuri sen vuoksi että nyt jo hoitohenkilökunta on hyvin hyvin uupunut työssään ja huolissaan siitä pystytäänkö turvallisuutta ja laatua vanhustenhoidossa täyttämään

jatkossakin hoitajamitoitukseen lasketaan

toisekseen mistä tulee tuo seitsemänkymmenen miljoonan euron säästö osaltaan esimerkiksi siitä että yksityisen ja julkisen palveluntuottajan mitoitukset yhdenmukaistetaan esimerkiksi siitä että mitoitus yhdenmukaistetaan ja kolmas asia kun te puututte siihen ja puhutte siitä ja on ymmärrettävää että kysytte miten seitsemänkymmentä miljoonaa euroa hoidetaan niin toinen puoli on se että hallitus ei ole puuttunut kuntien valtionosuuksiin jolloin mahdollistetaan se että varmasti varmasti varmuudella

se hoitoisuuden tarve jota kussakin yksikössä olevilla ihmisillä on pystytään varmistamaan niin että on ammattilaisia riittäviä määrä kaikissa tilanteissa
värderade talman arvoisa puhemies nyt kun vanhuspalvelut aiotaan siirtää maakuntiin on minulla esimerkki kotikunnastani jossa on herännyt huoli kaupungin vanhuksista rakenteilla on kauan kaivattu tehostettu palveluasumisyksikkö jonne kaupunkimme ikääntyneiden oli tarkoitus voida muuttaa nyt toimintaa ja taloa ollaan ilmeisesti siirtämässä maakunnan käyttöön vanhuspalvelut ovat tärkeintä lähipalvelua suunniteltava ja toteutettava yhdessä iäkkäiden ihmisten ja heidän omaisiensa kanssa asukkaat kaupungeissa ja kunnissa pelkäävät että tulevaisuudessa ikääntyneet eivät enää saa viettää vanhuuttaan omassa kunnassaan lähellä omaisiaan vaan heille tarjotaan palvelukotipaikkaa toiselta puolelta maakuntaa sote uudistus siirtää vanhuspalvelun kauas kuntalaisista

juuri tällä hetkellä tuohon teidän kysymykseenne vastauksen saaminen ja sen varmistaminen on hyvin pitkälle riippuvaista siitä millä millä tavalla maakunnallisia palveluverkkoja myös ikääntyvän väestön asumispalvelujen osalta ajatellaan rakentaa tilanteessa jossa tapahtuu iso muutos järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille kaksituhattayhdeksäntoista alusta tämä on aivan ensisijaista toisekseen esimerkiksi tuetun asumisen yksiköiden sijainnit ei niitä ole tänä päivänäkään turhaan rakennettu niihin paikkoihin missä ne ovat tarve on olemassa tulee tarve on yhä kasvamaan päin tämä mahdollistaa ja varmistaa sen että henkilö voi asua omalla kotiseudullaan mitä tapahtuu niissä tilanteissa joissa ollaan esimerkiksi nykyisen terveyskeskuksen vuodeosaston kaltaisissa käytännössä sairaalaolosuhteissa voi olla tulossa muutoksia mutta asumisyksiköt joissa asutaan omassa kodissa

puhemies kun ihminen eläköityy hänellä parhaimmillaan on kymmeniä vuosia edessä hyvinvointia tervettä elämää hyvää kolmatta ikää ja on aivan mahtava juttu että tämä hallitus panostaa siihen että eri keinoin siellä kotona pärjätään panostetaan kotihoitoon omaishoitoon ja perhehoitoon mutta meillä on tällä hetkellä käytäntö että ihmisen ensimmäinen terveystarkastus tehdään vasta seitsemänkymmenenviiden vuoden iässä aivan liian myöhään sillä monelle ihmiselle se työminä on todella merkityksekäs ja se kun jää pois niin siihen jää iso tyhjiö ihmisen hyvinvointitarkastus pitäisi tehdä silloin kun ihminen eläköityy niin että hän saa hyvät eväät eläkkeelle arvoisa pääministeri te nostitte esille tämän hyvinvointitarkastuksen viikko sitten puoluepäivän televisioinnissa mitenkä näette tuon asian että kun me ajoissa puutumme ei tarvitse sitten korjata myöhemmin näitä asioita yhden vuoden siirtymä viidentuhannen ihmisen

arvoisa puhemies tämä

aika myöhään paljon aikaisemmin voitaisiin puuttua jos tämä tapahtuisi esimerkiksi eläkkeellejäännin yhteydessä silloin voitaisiin terveystarkastuksen lisäksi käydä läpi myöskin sitä elämäntilannetta muutenkin katsoa minkälaisissa verkostoissa ollaan mukana ja ja puuttua esimerkiksi yksinäisyyden ongelmaan elämäntapoihin ja ja niin edespäin mielestäni tämä hyvinvointitarkastus pitäisi tehdä eläkkeellejäännin yhteydessä

puhemies kyllä minä nyt hiukan ihmettelen ihmettelen nyt todella paljon pääministeri täällä kysytään ihan vakavasti voimmeko me sallia sen ja onko se oikein että ikäihmiset jotka joutuvat hoidon piiriin eivät saa hyvää hoitoa ja te pääministeri nyt otitte uuden ihan hienon ja kannatettavan asian esiin mutta me tässä olemme huolissamme siitä aiotteko te leikata vielä vanhustenhuollosta keskeisin asia on se että ihmisillä on tarpeeksi apua saatavilla on tämä nyt merkillinen asia kun on näin yksinkertainen kysymys seitsemänkymmentä miljoonaa jäi kuitenkin säästötavoitteisiin huolimatta siitä että suomen kansa ja oppositio saivat teidät vakuuttuneeksi että tästä mitoituksesta ei kuitenkaan nyt ruveta tinkimään nyt säästötavoite jäi mutta onneksi peruutettiin tämä itse

siitä miten meidän ikääntyvät ihmiset pärjäävät siinä tilanteessa kun ei pysty enää asumaan esimerkiksi omassa kodissa meillä on huoli siitä miten siellä kotona pystyisi niin pitkään kuin mahdollista tehtävään jossa aloitin kaksikymmentäkaksi kuukautta sitten sain myötäjäisinä eväitä siihen millä tavalla kotona pitää pystyä jatkossa entistä pidempään asumaan tämä huoli on meillä täysin yhteinen sitten edustaja kiuru me olemme sitoutuneet tässä tehtävässä osana hallitusta osana sitä muutosta jota ollaan yhteiskunnassa tekemässä myös siihen että vanhuspalvelujen sisältöjä on mahdollisuus kehittää sitä ollaan tekemässä ja esimerkiksi tuo kotona asumisen tukityö on parasta aikaa menossa ympäri suomea monien kymmenien sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta tämä on yksi vastaus siihen kysymykseen että aiommeko leikata vastaus on on se että budjetti pitää mutta toisaalta etsitään niitä keinoja joilla yritetään jatkossa pärjätä ja hälventää tuota huolta jonka tekin esititte

seuraava kysymys edustaja karimäki
arvoisa puhemies vammaiset ihmiset ovat joutuneet kilpailutuksen jalkoihin vammaisilta ja heidän läheisiltään tulee hätäviestiä siitä että kaikesta säästetään hoivakodin henkilöstö voi vaihtua tavan takaa ruokaa säännöstellään ja rajoitetaan kehitysvammaiset ja heidän perheensä eivät pääse itse osallistumaan palvelujensa järjestämiseen toivomallaan tavalla sivistysvaltion mitta on siinä kuinka se huolehtii heikoimmistaan mutta nyt vammaiset kokevat olevansa huutolaiskaupan kohteena vammaisten elintärkeät palvelut ovat ihmisten palveluja ihmisille niissä on jatkuvuus hyvä arki ja onnellisuus kysynkin mitä hallitus tekee parantaakseen vaikeasti vammaisten ihmisten asemaa ja parantaakseen palvelujen heikkoa tilannetta

paljon palautetta ja kritiikkiä saaneen valinnanvapauslainsäädännön yksi osa on saanut kiitosta osa joka on suunnattu nimenomaan vaikeavammaisille vammaisille ja jatkossa yhä useammalle ikääntyvälle ihmiselle ja se on niin sanottu henkilökohtainen budjetti tätä vammaisjärjestöt halusivat vaativat ovat sitä odottaneet nyt me olemme laittamassa sen toimeen näiltä osin tässä tapahtumassa iso muutos ja ainakin jos alan edunvalvojiin on luottaminen se muutos on myönteiseen suuntaan toisekseen tämä teidän listauksenne näistä ongelmista onko kyse lain puutteesta pykälien puutteesta vai ennemminkin siitä että jotain on mennyt niitten pykälien toimeenpanossa pahasti pieleen pykälät meillä ovat kunnossa mutta se mitä on on tapahtunut käytännön tasolla esimerkiksi viime viikkojen uutisoinnin kautta tietoon tulleena on se että on tapahtunut virheitä

arvoisa puhemies henkilökohtainen budjetointi on toki tärkeä mutta nyt ollaan tilanteessa että vammaisten ihmisten asemaan on puututtava nyt ja näiden kilpailutusten haittoja vähennettävä kysynkin mitä hallitus tekee nyt ahdingossa olevien vammaisten ihmisten

puhemies hallitus on lisännyt vuositasolla sata miljoonaa euroa omaishoidon tukeen sata miljoonaa euroa omaishoidon tukeen se on etuus jossa toimeenpanon harkinta on kunnilla ministerin roolissa on ainoa keino narulla työntäminen koettaa viestittää että yhdenvertaisuus tässä maassa näillä nykylainsäädännön pykälillä voisi toteutua harvoin haluan osoittaa yhtään ketään täältä täältä ylhäältä mutta tässä kohtaa joudun toteamaan että ne omaishoidon tuen maksatuksen tasoon liittyvät muutokset ja päätökset on kyllä tehty kuntatasolla sillä harkinnalla joka on ollut siellä kussakin kunnassa josta tätä kritiikkiä on tullut hallitus on lisännyt vuositasolla sata miljoonaa euroa omaishoidon tukeen

arvoisa puhemies tuhannet kehitysvammaiset ihmiset ovat kyvykkäitä palkkatyöhön mutta sitä ei tarjota kehitysvammaliiton mukaan suomessa on korkeintaan palkkatyössä olevaa kehitysvammaista ihmistä se on vain kaksi prosenttia kaikista työikäisistä kehitysvammaisista ihmisistä kysynkin oikeus ja työministeri lindströmiltä mitä hallitus aikoo osaltaan tehdä kehitysvammaisten työllistämisen esteenä olevan asenneilmapiirin korjaamiseksi ja aikooko se puuttua kehitysvammaisen työvoiman hyväksikäyttämiseen pelkästään palkattomana avotyönä arvoisa

yhteistyötä koska me olemme tunnistaneet että vammaisilla on paljon sellaista osaamista mikä pitää ottaa yhteiskunnassa huomioon ja aivan varmasti näistä asioista tullaan keskustelemaan toki näitä asioita pitäisi viedä paljon paljon nopeammin eteenpäin mutta on paljon muutakin mutta emme missään nimessä väheksy

arvoisa puhemies tämä alkuperäinen kysymys koski vammaisten palvelujen kilpailuttamista ja talousvaliokunnassa valmistui tämä uusi sitten lauseena lisätty se että eduskunta edellyttää että vammaisten ja vanhusten asumispalvelut tuotetaan inhimillisesti kun nämä palvelut nyt siirtyvät maakunnille ja tulee tämä henkilökohtainen budjetointi niin kysynkin ministeri rehulalta onko palveluseteli ratkaisuna hyvä keino niihin ongelmiin joita tässä kilpailutuksessa on ollut palveluseteli jonka käyttää vammainen tai vanhus itse ja hän päättää itse missä asuu kuinka kauan asuu ja jos homma ei toimi niin voi muuttaa sitten pois arvoisa

rouva puhemies jos eläisimme ideaalimaailmassa meillä olisi riittävä määrä sellaisia sosiaalihuollon pykäliä jotka ohjaisivat myös kilpailuttamista hankintalaki sellaisena kuin se eduskunnasta on ulos tulossa mahdollistaa sen että yksilöllinen omaan elämäntilanteeseen paras esimerkiksi asumismuoto on saatavilla ei laki ole sille este ne ongelmat mitä palautetta tulee ja mistä ääriesimerkit päätyvät uutisointiin silloin on mennyt jotain pieleen edustaja turunen kysyi palvelusetelistä palveluseteli on erinomainen konsti pyrkiä välttämään niitä hankintalainsäädännössä mahdollisesti olevia

arvoisa rouva puhemies ehkä tässä yhteydessä on hyvä mainita se että täällä suomen hankintalaissa on otettu sote palveluihin kaikkein kevyin menettelysääntely minkä direktiivi mahdollistaa ja esimerkiksi mistään tietystä menettelystä ei säädetä eli käytännössä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lukien hankintojen rooli sote palveluissa menettää merkityksensä kun palveluiden tuottamistavassa siirrytään tähän asiakkaiden valinnanvapausmalliin ja vammaispalveluissa otetaan käyttöön tämä täällä mainittu henkilökohtainen budjetti maakuntamallissa sote palveluja ei siten enää kilpailuteta hankintoina vaan vammaiset saavat oman budjettinsa puitteissa räätälöidympää palvelua ja he voivat itse valita sen haluamansa palveluntuottajan

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies kuten ministeri rehula tässä äskettäin totesi tämä hallituksen ajama valinnanvapausmalli on saanut hyvin laajasti kritiikkiä eri asiantuntijoilta tämä valinnanvapauslainsäädännön lausuntokierros päättyi tiistaina ja lakiesitykseen jätettiin yli kuusisataa lausuntoa monet asiantuntijat ja myöskin kaupungit suhtautuvat palvelujen pakkoyhtiöittämiseen ja ulkoistamiseen kriittisesti sen takia että nähdään että se tulee nostamaan järjestelmän kustannuksia lisäämään kansalaisten välistä epätasa arvoa ja kaiken lisäksi on myöskin arvioitu että tähän esitykseen liittyy perustuslaillisia ongelmia te pääministeri sipilä olette sanonut että kritiikki otetaan huomioon lausunnot luetaan huolellisesti ja sen jälkeen lakiin tehdään tarvittavat muutokset hallituksen tavoitteena on kuitenkin saada tämä lakipaketti valmiiksi jo ensi viikolle

arvoisa puhemies se on totta että tähän laajaan valinnanvapauspakettiin ja laajaan sote uudistukseen on tullut paljon palautetta kuusisataa lausuntoa on tullut ja niitä on tutkittu matkan varrella toki näitä mielipiteitä ja ja lausuntoja on tullut jo matkan varrella ja niihin on pystytty varautumaan sieltä on nyt kerätty ne keskeiset huomiot yksi huomio on se että on huoli siitä voidaanko tämä panna toimeen siinä aikataulussa mikä on sitten ovat nämä perustuslakiin liittyvät huomiot ja sitten ovat tähän mitä palveluja siihen sisältyy liittyvät huomiot näihin näihin liittyen teemme nyt pitkää päivää ja reformiministerityöryhmä tekee pitkää päivää sillä tavalla että voisimme tarvittavia linjauksia tehdä myöskin lakipykäliä ovat virkamiehet tässä matkan varrella jo trimmanneet uuteen uuteen asentoon mutta tärkeintä olisi nyt se että saamme ne linjaukset jotka tuon lausuntokierroksen perusteella täytyy tehdä tehtyä mahdollisimman pian

puhemies kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä että hallitus poliittisista syistä haluaa saada eteenpäin mahdollisimman nopeasti siitä huolimatta että siihen on kohdistunut erittäin laajasti asiantuntijakritiikkiä erityisesti tämä valinnanvapausmalliin siirtymisen aikataulu on monien asiantuntijoiden mukaan täysin mahdoton viimeisimpinä arvostelijoiden joukkoon ovat liittyneet muun muassa petteri orpon johtama valtiovarainministeriö kansaneläkelaitos ja myöskin raimo sailas aikalisän ottaminen tähän sote uudistukseen on myöskin kansalaisten mielestä tärkeää vasemmistoliitto on tänään avannut kansan välikysymyksen välikysymyksen allekirjoitettavaksi netissä ja olemme yhden päivän aikana saaneet yli kaksituhatta allekirjoitusta tähän adressiin arvoisa pääministeri juha sipilä aikooko hallitus todellakin runnoa läpi valinnanvapausmallin hallituksen päättämässä aikataulussa siitä huolimatta että kaikki asiantuntijat pitävät sitä mahdottomana
arvoisa puhemies tämä on hieman hämmentävää nyt koska toisaalta on tullut kova vaatimus siitä että kun ensi viikolla käymme välikysymyskeskustelua niin meidän hallituksen pitäisi tehdä linjaukset ennen sitä valmiiksi nyt te annatte ymmärtää että ei näillä niin kiire olisikaan ja täytyy tehdä huolella töitä ja meillä onkin pidempi aika tässä käytettävissä voisitteko nyt päättää haluatteko te meidän linjaukset nyt vai vai vasta vaalien jälkeen

arvoisa rouva puhemies toivon että oli pääministeri sipilän huumoria kysyä haluammeko että tämä vuosisadan isoin uudistus tehdään huolella kyllä haluamme ja se on juuri se mitä edustaja andersson äsken peräänkuulutti tehkää huolella älkää hätiköiden kysymys on ihmisten terveydestä ihmisten sosiaalisista palveluista mutta arvoisa pääministeri kysymys on myös ihmisten työpaikoista sadoistatuhansista työpaikoista pienipalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla te jo

huoli syntyy siitä että kun te pakkoyhtiöitätte ja ulkoistatte niin mitä tapahtuu näiden satojentuhansien työehdoille esimerkiksi moni asuu työsuhdeasunnossa jonka tarjoaa kaupunki mitä hänelle tapahtuu jos siirtyy maakunnan palvelukseen tai yrityksen palvelukseen

puhemies tätä uudistusta on tämäkin hallitus valmistellut kaksi vuotta kyllä tätä työtä on tehty pitkään ja ja huolella tässä on ollut valtava virkamieskoneisto mukana ja tässä on kuultu lukuisia lukuisia asiantuntijoita ja ei tässä mistään hätäilystä kyllä voi puhuakaan nyt on kysymys siitä että tämä pitkään valmisteltu uudistus on lausuntokierroksella ja lausuntokierroksen

siinä hallituksen esityksessä tullaan muuttamaan tästä tässä nyt on kysymys eikä siitä että jotakin hökäistäisiin muutamassa päivässä tai viikossa peruspalveluministeri varmaan vastaa tähän työehtokysymykseen mutta sanon yleisesti sillä tavalla että kyllä meidän terveydenhuollon ammattilaiset saavat olla huoletta siitä etteikö tällä tällä alalla edelleenkin töitä olisi pikemminkin päinvastoin tämä valinnanvapausmalli tulee tuottamaan heille myöskin valinnanvapautta työpaikkojen suhteen ja uutta tarjontaa sinne että luulen että tämä uudistus on työntekijöiden kannalta lopulta todella hyvä

vastuu siirtyy maakunnille niin ne työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksen periaatteilla vanhoina työntekijöinä ja yhtiöittämisen osalta siinä on kahden vuoden aika

itse olen ainakin saanut sellaista viestiä että tämä on turvallisesti tehty kun tämä on näin kirjoitettu nämä lait ovat täällä eduskunnassa käsiteltävänä jo nyt

arvoisa puhemies valinnanvapaus oikein ja huolellisesti toteutettuna voi sinällään olla ihan sen sijaan jos käy niin että terveyspalvelut keskittyvät suurille alan toimijoille jotka vielä usein saattavat olla ulkomaisessa omistuksessa se ei ole välttämättä hyvä kehityssuunta kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä ja haluavat edistää pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten ja myös kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia toimia markkinoilla yksi esittämämme keino on jakaa hankinnat pienempiin osiin kysyn ministeri rehulalta mikä on teidän arvionne kykenevätkö suomalaiset palveluntuottajat kilpailemaan menestyksellisesti alan markkinoilla
puhemies te kysyitte että aiotaanko jakaa markkinoita tässä on tarkoitus luoda sellainen lainsäädäntö joka antaa perustat sille että niin isommat kuin pienemmätkin yritykset voivat olla palvelutuotannossa mukana varmoja asioita missä pk sektori on mukana ovat nämä asiakas ja maksusetelit jotka tulevat käyttöön ja henkilökohtainen budjetti josta jo edellisen aihepiirin kanssa keskusteltiin lisäksi me valinnanvapauslainsäädännön palveluntuottajan määritelmiin pienempikin jopa yhden yrittäjän yritys voi olla mukana siinä palvelutuotannossa jota valinnanvapauden piiriin tulevissa palveluissa on täällä on puhuttu yhteisistä huolista jos joku on yhteinen huoli niin hallituksella kuin ainakin kristillisdemokraateilla se on se että pk sektori on tässä mukana tämä ei ole ongelmatonta sillä suurella on mittakaava ja skaalaetunsa mutta toisinpäin kyllä me olemme pykälät pyrkineet kirjoittamaan niin että pk sektori matkassa on

arvoisa rouva puhemies ensin on pakko korjata edustaja arhinmäelle että hallitus ei päättänyt julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta sen päättivät työmarkkinaosapuolet hallituksella oli aivan muut komponentit tarjolla tähän kilpailukykysopimukseen

hallitus on ilmoittanut julkisuuteen aikataulun jolla valinnanvapauslainsäädäntö eduskunnalle saatetaan tuosta päivästä voi laskea taaksepäin ajan jonka tarvitsee arviointineuvosto jonka tarvitsee laintarkastus jonka tarvitsee ruotsinkielinen käännöstyö lisäksi meillä on ihan riittävästi töitä pykälien hiomisessa niin että ne ovat varmuudella hiottuja niin sisältöjen osalta kuin sitten sen osalta että ne olisi helpompi ymmärtää meillä on siinä töitä käytettävissä oleva aikataulu on tiukka mutta se tulee riittämään lausuntopalautteen osalta myös lausuntopalautteen työstäminen on on aloitettu ministeriössä ensimmäisen lausunnon ministeriöön saapumisen jälkeen on olemassa erittäin hyvä tieto siitä mitä muutoksia lausuntopalautteen perusteella lakiin halutaan ja toisekseen sekin on tässä nähty että oppositiolla on näiltäkin osin että mitä halutaan parempi tieto kuin meillä hallituksella joka kuitenkin yrittää niitä lausuntopalautteitakin lukea

arvoisa puhemies kyllähän tämä lausuntokierros oli hämmentävää luettavaa koska kritiikin määrä oli niin suuri ja se kritiikki tuli ei suinkaan oppositiosta jonka mielipidettä tässä yhteydessä ei kysytty vaan alan toimijoilta asiantuntijoilta ja kunnilta kiinnitin huomiota siihen että jopa keskustajohtoinen seinäjoen kaupunki antoi erittäin kriittisen lausunnon siitä että tuleeko tämä toimimaan suuri huoli on siitä että hallitus kokoaa tämmöistä valtaisaa mammuttia joka yritetään yhtä aikaa saada voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista ja yhä useampi sanoo että tässä on riski että koko rakennelma sortuu ja meidän voi aidosti olla ongelmissa jos tällaista valtaisaa mammuttia tehdään eikö nyt olisi järkevää vaiheistaa niin että maakuntauudistus tehdään ensin jos se on hallituksen linja ja sitten tehdään asteittain näitä muita ratkaisuja jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja markkinoiden avaamiseen yksityisille ja valinnanvapauteen onko pääministeri valmis siihen että tämmöinen selkeä varhaistus maakuntauudistus ensin sen jälkeen tämä valinnanvapausratkaisu ajallisesti tehtäisiin niin että tämä olisi kaksituhattayhdeksäntoista viiva kolmessakymmenessä nähtävissä
rouva puhemies täytyy vielä tarkastaa tieto kun edustaja heinäluoma sanoi että oppositiolta ei kysytty kyllä minun muistipaikallani on kohta jossa puolueilta kysyttiin ainakin edustamani puolue on ihan virallisen lausunnon antanut mutta mitä sitten tulee tähän vaiheistamiseen

ja toimeenpanon aikataulusta se että lakiluonnos on ollut lausunnolla sen kahdeksan viikkoa ja siinä on jo tietyt viimeiset päivät ja tietyt ensimmäiset päivät joitten mukaan laki on määrä saada voimaan toisekseen lausuntopalaute ja sen osa tämän voimaantulon toimeenpanon aikataulusta on se mitä me nyt tällä hetkellä hallituksen piirissä käsittelemme sitten kolmas asia on se mitä pitää tehdä yhdessä tai mitä pitää tehdä erikseen sen on kokemus osoittanut että ollaan tekemässä ei ole semmoista kohtaa josta ei tulisi laajamittaistakin kritiikkiä ja palautetta on tehtävä valintoja ja tässä yritetään tehdä se valinta missä suomen sosiaali ja terveydenhuolto viedään malliin joka on eurooppalaista mallia ihminen saa itse valita toisekseen me olemme rakentamassa hallintoa ja rahoitusta niin että tuo valinta olisi mahdollista

arvoisa rouva puhemies kyllä hallitus ajoi pakkolaeilla siihen tilanteeseen jossa julkisen alan pienipalkkaisilta työntekijöiltä leikattiin kolmekymmentä prosenttia lomarahoja vaihtoehtona esitettiin muun muassa pyhätyölisien leikkaamista eikä tämä tunnu edelleenkään unohtuneen nimittäin kokoomuksen pormestariehdokas jan vapaavuori esitti tällä viikolla sunnuntaityölisien leikkaamista arvoisa puhemies töitä riittää varmasti sosiaali ja terveydenhuoltoalan sektorilla sitä ei kukaan epäile pääministeri sipilä mutta sen sijaan sitä ihmetellään että saako siitä enää kunnollista palkkaa attendohan haluaa jo leikata

tilanne tämän sote uudistuksen myötä saavatko he pitää työsuhdeasuntonsa vanhoilla ehdoilla vai tuleeko tässäkin palkan leikkaus

kysyitte tätä samaa kysymystä jo tuossa edellisessä edellisessä kysymyksessä ja minä en pysty suoraan siihen vastaamaan nämä ovat juuri sellaisia kysymyksiä että kun me käsittelemme täällä tätä lainsäädäntöä niin minä luulen että tämä tulee esille myös valiokuntatyössä mutta nämä ratkaistaan kun väliaikahallinto tulee voimaan väliaikahallintohan ratkaisee jokaisessa maakunnassa sen miten nämä henkilöstösiirrot tapahtuvat siinä yhteydessä käydään kyllä varmasti läpi myös tämä työsuhdeasuntoasia jos minulta kysytte niin minun mielipiteeni tietysti on että pitäisi pystyä löytämään sellaiset ratkaisut että ihminen pystyy asumaan siinä asunnossa missä tällä hetkelläkin asuu näin itse itse tämän asian tulkitsen tässä lainsäädäntö saadaan valmiiksi äärimmäisen tärkeä vaihe on se että joka maakunnassa jokaisessa kunnassa käydään läpi myös nämä mitä liittyy työsuhteisiin ja nämä henkilöstösiirrot siinä kohtaa viimeistään tämä ratkaistaan jokaisen ihmisen kohdalla

tässä suuressa sote keskustelussa vähemmälle huomiolle on jäänyt aluesairaaloiden tuleva kohtalo tiedämme että hallitus haluaa keskittää aluesairaaloita muun muassa päiväkirurgian suurempiin yksiköihin kuitenkin tänä päivänä tehdään aluesairaaloissa ympäri suomenmaata erittäin hyvää ja tasokasta työtä minkä minkä takia hallitus on tällä linjalla että se mikä hyvin hyvin toimii ei saisi jatkaa mikä on hallituksen vastaus tähän esimerkiksi iisalmessa forssassa raahessa pietarsaaressa porvoossa ja raaseporissa on tällaisia sairaaloita joissa olisi syytä pitää huoli siitä että palvelut saavat jatkua

rouva puhemies ensimmäinen perusta on yksi osa koko sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen tarvetta varmistaa ihmisen turvallinen hoito ja hoiva myös leikkaustoiminnan osalta niissä tilanteissa kun sitä hoitoa ja hoivaa tarvitsee se on aivan keskeinen asia meillä on hyviä esimerkkejä hyvistä malleista eri puolilla suomea mutta aivan liian moni niistä malleista perustuu esimerkiksi yksittäisen ihmisen oman elämäntilanteen asumisen mahdollistamaan erikoissairaanhoitotasoiseen palveluun kyseisellä paikkakunnalla se iso tavoite ja asia on

että näitten aluesairaaloitten palvelutason osalta yhteistyö on se avainsana toisekseen halu ja tahto varmistaa että ne hoidon ja sairaanhoidon muodot jotka kussakin toimipisteessä jatkossa on ovat varmasti pysyvällä tavalla turvallisten käsien tekemiä

tässä ei oikeastaan saatu vastausta siihen miksi se hyvä mikä toimii pitää rikkoa siellä on lääkäreitä siellä on hoitohenkilökuntaa siellä kunnat ovat panostaneet leikkaussaleihin ja niin edelleen siellä hoitojonot ovat lyhyitä ja potilaat ovat tyytyväisiä miksi kysyn edelleen tällainen toiminta ei saisi jatkua ja nyt tiedetään että siellä ministeriössä kulissien takana

yritin edellisessä vastauksessani vastata kysymykseenne miksi tätä muutosta tehdään toisekseen osana tuota edellistä vastausta totesin että se tulevaisuus johon ollaan menossa ei voi olla vain esimerkiksi lääkärin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukanaan tuoma palvelu vaan palvelun jota kussakin sairaalayksikössä sairaalassa jatkossa tehdään näissä pienemmissä sairaaloissa meillä jatkossakin on isompia ja pienempiä sairaaloita pitää olla varmasti tehtyä sen pitää olla potilasturvallista sitten te vihjailette että jossakin kulissien takana kyllä se on ihan julkisuuteen kerrottu että sairaaloiden välinen työnjakoasetusvalmistelu tehdään tämän vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kevään aikana tarkoitus on että kesäkuussa

puhemies tulevien maakuntien käsiä sidotaan monella tavalla jo ennen kuin maakunnat ehtivät aloittaa toimintansa ja ottaa vastuun sote palveluista yksi tapa sitoa näitä käsiä on rajoittaa aluesairaaloiden toimintaa ja sairaaloiden välisiä työnjakopäätöksiä tämä voi johtaa keskussairaaloiden ruuhkautumiseen aluesairaaloiden palveluiden alasajoon sekä kalliisiin ratkaisuihin hoitojonojen purkamisessa

puhemies kysymykseenne tulee jatkuvasti kahdenlaista palautetta ensinnäkin sitä antaako hallitus alueelle päätösvaltaa ja ratkaisuvaltaa siinä millä tavalla työnjakoa tehdään ja toinen kollega tästäkin salista saattaa sanoa seuraavassa lauseessa että emme me pysty tekemään työnjakoa ellei ministeriö määrää se mitä tässä on yritetty tehdä on lainsäädäntö jonka eduskunta hyväksyi viime joulun alla joka esimerkiksi sisältää sen viestin että mikäli alueella pystytään sopimaan hyväksytyn lain puitteissa työnjaosta se on täysin ministerinä ei ole mitään tarvetta ja tiedän ettei kenelläkään hallituksen ministerillä ole mitään tarvetta puuttua alueitten keskenään sopimaan työnjakoon jos tämä voi toteutua tavalla jossa katsotaan ensi vuosikymmenelle ja toisekseen se yhteistyön tapa on aito tästä on esimerkkimaakuntia joissa on edetty niin ei ole tarvinnut puuttua millään tavalla

kysymys edustaja kurvinen

arvoisa puhemies suomessa kohtuuhintainen asuminen on vaikeutunut koko ajan kohtuuhintainen asuminen on haaste joka puolella maata mutta erityisesti kasvavissa kaupungeissa joissa nykyiset valtapuolueet eivät ole onnistuneet antamaan mahdollisuuksia työssä käyville opiskelijoille ja ikäihmisille järkeviin asumisratkaisuihin

miten hallitus suhtautuu uusiin asumisratkaisuihin joilla saadaan perheille asumisratkaisuja ja ja aikooko hallitus lisätä opiskelija asuntoja
arvoisa puhemies hallitus suhtautuu avoimesti siihen että pystytään tarjoamaan entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen sitä tarvitseville ihmisille ja itse asiassa viime syksyn budjettiratkaisuissa lisäsimme kaikkea tuettua asumisen

esimerkiksi senioriasumisessa asumisoikeusasunnot ovat monta kertaa osoittautuneet erittäin käteväksi välineeksi jotta samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat asua yhdessä yhteisöllisesti ja samoihin tiloihin voidaan myös heidän tarvitsemiaan palveluita kätevästi hankkia kaikkea tämänkaltaista kehittämistä meidän kannattaa tehdä

seuraava kysymys edustaja kulmala
arvoisa rouva puhemies eu jäsenyysvuosiemme aikana on on tullut selväksi että eu sääntely on lisääntynyt kautta linjan tämä linja ei ei ole tuonut lisäarvoa maamme maataloudelle vaan se on johtanut jopa maatilojen alasajoihin onneksi nykyisen hallituksen myötä tähän sääntelyyn ja byrokratian määrään kiinnitetään huomiota hallitusohjelmassa todetaan eu säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä tämä nopeuttaa ja vähentää esimerkillisesti tilojen turhia tarkastuksia jolloin maksatukset viljelijöille nopeutuvat siksi kysynkin ministeri tiilikaiselta tarkoittaako tämä hallituksen mielestä myös sitä että eu vaikuttamisen painopiste siirtyy pysyvästi myös uudelle eun yhteisen maatalouspolitiikan kaudelle tälle vähäisemmälle paremmalle ja kevyemmälle sääntelyn linjalle
arvoisa puhemies kuten edustaja kulmala tässä totesi hallituksen yksi kantava periaate tällä vaalikaudella on ollut sääntelyn keventäminen ja turhan byrokratian karsiminen sitä on tehty myös maatalouden ja ympäristöhallinnon saralla pääasia tuossa vuoden jälkeisessä maatalousuudistuksessa on ensinnäkin varmistaa se että euroopan alueella maataloutta voidaan jatkaa kaikenlaisissa oloissa myös epäsuotuisimmilla alueilla kuten suomessa se on tärkeä juttu toinen tärkeä juttu on että uudistuksen periaatteet toteutetaan siten että suomen on mahdollista saada meidän maatalouden harjoittamiseen

jälkeen

arvoisa rouva puhemies kuulimme eilen erinomaisen puheen täällä salissa nobelisti bengt holmström kertoi näkemyksiään joissa hän hyvin valtiomiesmäisellä otteella käsitteli asioita siitä löytyi argumentteja joita molemmin puolin salia varmasti kuunneltiin herkällä korvalla tarvitaan erilaisia toimijoita tarvitaan julkista sektoria joka tekee arvokasta työtä tarvitaan yrityksiä nobelistin viesti oli että vaihtoehto on paras oikeus minkä ihmiselle voi antaa kysyn pääministeri sipilältä kun myös kuuntelitte tätä puhetta oliko siinä ja jäikö teille mieleen joitakin sellaisia kohtia joita erityisesti hallitus voisi miettiä tulevassa puoliväliriihessä niin että holmströmin ajatukset voidaan viedä mahdollisesti käytäntöön joiltakin osin
arvoisa puhemies tuo puhe oli erittäin hyvä ja kaikki varmasti löysivät siitä jotakin totesin että erittäin maalaisliittolainen puhe johon edustaja salolainen totesi että maltillinen markkinatalouspuhe ja edustaja niinistö totesi että erittäin vihreä puhe kaikki löysivät siitä jotakin ja se oli erittäin virkistävä ja ja

voidaan tuoda kilpailua ja minkälaisiin tehtäviin ei voida tuoda kilpailua esimerkiksi sotesta hän totesi että voitaisiin mennä kokeilujen kautta mehän olemme perusratkaisua kokeilleet jo pitkään etelä karjalassa pohjois karjalassa kainuussa ja myöskin valinnanvapautta kokeillaan keskustelin hänen kanssaan niistäkin mutta minusta se paras anti tässä oli meille päättäjille juuri tämä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin työnjaon täsmentäminen erittäin hyviä virkistäviä ajatuksia koskien tätä

arvoisa herra puhemies

laatimaan myös kansallisen jakeluverkkosuunnitelman liikenteen eri käyttövoimien käytön edistämiseksi suomen suunnitelma hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa toinen päivä helmikuuta kaksituhattaseitsemäntoista nyt annetulla esityksellä pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä jotta liikenteen riippuvuutta öljystä voidaan pienentää mahdollisimman paljon ja liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää esityksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset vaatimukset vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus ja tankkauspisteille lisäksi tarkoituksena on asettaa kriteerit käyttäjille annettavista tiedoista jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä ja hintoja sekä lataus ja tankkauspisteiden maantieteellistä sijaintia lakiehdotuksessa vaihtoehtoisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita tai voimanlähteitä joilla korvataan ainakin osittain fossiilisen öljyn käyttöä liikenteen energialähteenä ja joilla on mahdollista parantaa liikenteen ympäristösuorituskykyä

lakiehdotus sisältää vaatimuksia käyttäjille annettavista tiedoista lakiehdotuksen mukaan ajoneuvon käyttäjillä tulee saatavilla merkitykselliset johdonmukaiset ja selkeät tiedot siitä mitä vaihtoehtoista polttoainetta ajoneuvoissa voi käyttää nämä tiedot on annettava moottoriajoneuvon ohjekirjassa tankkaus ja latauspisteissä moottoriajoneuvoissa ja moottoriajoneuvon edustusliikkeissä edellä tarkoitetuista tiedoista on käytävä ilmi miten polttoaine tai jos käytössä on sähköauto lataustapa täyttää jakeluinfradirektiivin liitteen kaksi mukaiset tekniset eritelmät lisäksi lainsäädäntöön viedään myös kriteerit vaihtoehtoisten polttoaineiden hintojen vertailulle sekä tankkaus ja latauspisteen sijainnin ilmoittamiselle pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti lailla edistettäisiin hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevan hankkeen tavoitteiden toteutumista edistämällä uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian käytön yleistymistä liikenteen toimialalla arvoisa puhemies toivon että hallituksen esitys saa myönteisen vastaanoton täällä eduskunnassa kiitos

arvoisa puhemies käsiteltävä asia on ilmastonmuutoksen torjunnassa liikenteellä on aivan ensisijainen rooli suomen liikenteen päästöistä yhdeksänkymmentä prosenttia syntyy tieliikenteestä ja siitä yli puolet henkilöautoista joten tässä on suuri potentiaali saada kasvihuonekaasupäästöt vähentymään

kuinka nopeasti lähdemme kehitykseen mukaan ja otammeko muutoksesta irti kaiken mahdollisen hyödyn sähköautojen yleistyminen on suuri mahdollisuus myös koko energiajärjestelmän kannalta sähköautot tuovat mahdollisuuden koko suomen sähköjärjestelmän tehotasapainon vakauttamiseen suomi satsaa nyt voimakkaasti liikenteen biopolttoaineisiin ja biopolttoaineisiin yleisesti ne ovat tärkeä siirtymävaihe ja osaratkaisu mutta isossa mittakaavassa henkilöautoliikenne tulee todennäköisesti sähköistymään lyhytnäköistä jos suomi laittaa kaikki munat samaan koriin ja laiminlyö sähköisen liikenteen kehittämisen eli jos panostetaan vain biopolttoaineisiin kun globaali trendi kuitenkin vie toiseen suuntaan liikenteen sähköistyminen edellyttää toimivaa ja kattavaa latausverkostoa latausverkoston syntyminen on iso kysymys kyseessä on todellinen muna kana ongelma miksi yritys rakentaisi latauspisteen jos ei ole asiakkaita toisaalta miksi kuluttaja ostaisi sähköauton jos sitä ei voi ladata on tärkeää että maahan saataisiin synnytettyä kattava latausverkosto

edistetään markkinaehtoisesti siis ilman kummempia yhteiskunnan panostuksia kysymys kuuluu onnistuuko sähköautoliikenteen vaatima latausverkoston synnyttäminen alkuvaiheessa täysin markkinaehtoisesti vai tarvitaanko siihen kannusteita rakentavatko markkinatoimijat latauspisteitä ennen kuin sähköautoja on ja toisaalta hankkivatko ihmiset sähköautoja ennen kuin latauspisteitä on kattavasti eun direktiivi jakeluinfrastruktuurista ei ota kantaa siihen mitä keinoja jäsenmailla on käytössä infrastruktuurin edistämiseksi monet kansalliset keinot ovat käsittääkseni mahdollisia esimerkiksi taloudelliset tuet verohelpotukset tai latausinfrastruktuurin edistäminen julkisten hankintojen kautta ilmastonmuutoksen kannalta seuraavat vuodet ovat ratkaisevia siksi meillä ei ole varaa jäädä odottelemaan markkinoiden muna kana ongelman ratkeamista itsestään vaan valtion tulee aktiivisesti edistää sähkö ja kaasuautojen lataus ja tankkauspisteiden rakentumista

aiotaanko näin tehdä ja mitä valtio voisi tehdä sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittymiseksi alkuvaiheessa jotta päästäisiin eteenpäin tästä muna kana ongelmasta
arvoisa herra puhemies olemme pakotettuja säästämään tai vähentämään liikenteen päästöjä ja tämä on yksi keino siihen että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä jopa viisikymmentä prosenttia olemme vähentäneet liikennesektorilla päästöjä mutta päästöjä ei vähennetä vain ja ainoastaan tämän lain esityksen muodossa tarvitsemme erilaisia toimia liikenteen päästöjen vähentämiseen polttoaineen sekoitusvelvollisuus bioraaka aineen osalta on yksi jota ollaan ollaan jo esitetty ja edistetty autokannan uusiminen on myöskin yksi osa kokonaisuutta julkisten liikennepalveluiden ja

ennen kaikkea kehittyminen on yksi asia ja nämä matkaketjut joilla henkilö ja tavaraliikennettä yhdistetään lataus ja tankkauspisteiden merkitys on on hyvin tärkeä ja edellä edustaja sarkkinen totesikin tämän muna kana ilmiön että kumpaa kumpaa edistämällä pääsemme nopeammin tähän päämäärään silläkö että jakeluinfraa kehitetään ensin vai silläkö että käyttäviä ajoneuvoja olisi enemmän tarvitsemme varmasti rinnakkain molempia siksi oikeastaan voisin ministeri berneriltä kysyä sitä kun ministeriön työryhmähän jätti jonkunasteisen esityksen siitä miten sekä valtio voisi valtio voisi julkisilla varoilla tukea sitä jakeluinfran syntymistä että myöskin niin että yksityiset ovat siinä mukana mutta mukaan pitää ottaa ehdottomasti myöskin kotitaloudet ja siellä tapahtuvan jakeluinfran kehittäminen

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä todellakin kiinnitetään erityistä huomiota polttoainejakeluun ja jakeluverkoston synnyttämiseen suomeen vaihtoehtoisia polttoaineita on tällä hetkellä hyvin esityksessä on nostettu niistä muutamia itse haluaisin kiinnittää huomiota niin kuin sipilän hallitus muutenkin biopolttoaineitten käyttömahdollisuuksien lisäämiseen koska sillä olisi erityisen hyvä vaikutus kotimaiseen työllisyyteen ja se tukisi hyvin hallitusohjelmaa monelta osin muita vaihtoehtoja jo tällä hetkellä hyvin toimivia ratkaisuja on muun muassa maakaasu jonka jakeluverkkoa pitää myös suomessa kehittää aivan uutena ja vielä kovin vähän käytössä olevana on myös vetyvaihtoehto ja tässä asiassa toivoisin että hallitus tekisi vielä enemmän sen suhteen mitä vetyautoille tulevaisuudessa kuuluu aivan oleellinen

tässä hallituksen esityksessä sivulla neljä missä kerrotaan että nopein keino liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla tai käyttövoimalla mielestäni tässä on tämän hallituksen

puhemies todellakin lähes kuusikymmentä prosenttia liikennepäästöistä syntyy tieliikenteessä tämä nimenomaan siis henkilöautoliikenteestä mutta todellakin rekka auto ja rahtipuolella muutoksenteko se on nopeampaa siellä se on mahdollista kun päästöistä suurin osa tulee sieltä puolelta toisaalta joten tämä on helpompaa täytyy olla tässä realisti kun ajattelemme siirtymistä kuorma autoissa uusiutuviin polttoaineisiin täytyy muistaa suomen pitkät etäisyydet ja kovat talviolosuhteet ne asettavat haastetta myös sähköiselle liikenteelle ja mutta henkilöautojen osalta uskon että se on helpompaa saksassa bundesrat on esittänyt että bensa ja dieselhenkilöautojen valmistus lopetetaan kaksituhattakolmekymmentä maailmalla mennään tähän suuntaan siinä mielessä tämä jakeluinfra on tärkeää että voidaan todellakin biopolttoaineita saada biopolttoaineet työllistävät todellakin myös suomessa ja toki täällä on sitten myös nämä maakaasut ja ja nestekaasut ja biokaasut jotka jotka ovat ehkä jääneet vähän varjoonkin tässä keskustelussa totta kai valtiolla täytyy myös olla mahdollisuutensa tässä tämä ei ei ehkä ihan markkinaehtoisesti mene kiinnittäisin huomiota siihen että viime kaudella talousvaliokunta puheenjohtaja pekkarisen johdolla teki ihan hyvää työtä siellä oli aika korkea kunnianhimotaso tässä tässä asiassa aika tekninen lakiesitys mutta hyvä sinänsä että asia edistyisi ja ennen kaikkea suomalainen autokanta muuttuisi sen takia toivoisin myös että autoverotus nytkähtäisi eteenpäin vaikka nyt liven osalta ei onnistunutkaan ja myös todellakin käyttämään näitä vaihtoehtoisia polttoaineita
arvoisa puhemies tässä on todellakin kysymys sellaisesta uudistuksesta joka voi mullistaa suomalaista liikennettä ja kenties olla aito pilotti ihan maailmanlaajuisessa näkökulmassa niin kuin on arvoisan ministerin kanssa keskusteltu tietyt merkittävät autonvalmistajat etsivät pilottimaita eri puolilta maailmaa tähän liittyykin

arvoisa ministeri näkee kun jakeluverkostosta että pystymmekö löytämään markkinaehtoisen ratkaisun siihen vai pitäisikö siinä olla jonkinlaisia tuettuja elementtejä niin kuin edustaja sarkkinen muna kana reaktio että kumpaa tulee ensin ja sitten jos se ratkaisumalli onkin vaikka autot sähköautot tai uusiutuvaa energiaa käyttävät niin mitä keinoja

on keskustelussa otettu sellainen ajatusmalli että vaikka työsuhde etuna olisi sellainen että työsuhde edun hinta olisi huomattavasti pienempi tai palkan olisi huomattavasti pienempi kun puhutaan vaikka sähköautoista tai sitten on näkymä siitä näkymä siitä että aidosti liikenne on tulevaisuudessa palvelua ja ja sitä kautta osalla ihmisistä olisi perinteisiä autoja vaan samalla voisi käyttää vaikka sähkövarastona tai muuna vastaavana taikka uudenmallisena jaettuna autona minkälaisia vaihtoehtoja ministeri näkee

esitys jossa tarkennetaan liikenteessä käytettävien polttoaineiden jakelun osalta muun muassa jakelun määritelmiä käytettävyyttä tietojen ilmoittamista ja tämä on varmasti tarpeen tiedämme paineet liikenteestä tulevien päästöjen vähentämiseen ja tarpeen siirtyä yhä vähemmän ympäristöä kuormittaviin polttoaineisiin suomi on pitkien etäisyyksien maa ja siksi on huolehdittava että vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien autojen jakeluinfra on siltä osin kunnossa että näitä autoja voidaan käyttää myös muualla kuin kehä kolmosen sisällä tai suuremmissa kaupungeissa

arvoisa puhemies lienee selviö että sähköautot nyt alkavat tulla nopeasti se ei kyllä johdu suomen lainsäädännöstä eikä suomalaisista pyrkimyksistä vaan autonvalmistajien suuresta innokkuudesta kysynkin ministeriltä missä mennään pohjoismaissa nyt tämän latausverkoston suhteen kuinka kova kilpailu on latauspaikoista tiedän että fortum on ollut erittäin aktiivinen ja sillä on jo todella paljon näitä latauspisteitä ympäri millä tavalla kysymys on sama kuin edustaja tämä latausverkosto toteutuu markkinaehtoisesti ja millä tavalla valtio on mukana mitkä direktiivit euroopan unionissa vaikuttavat siihen että se on niin kattava että maan eri alueilla kohtalaisen järkevästi voidaan sähköauto ostaa koska tämä latausinfra on edellytys sille että ihmiset voivat sitten joka puolella ajaa sähköautoja ja onhan nyt varmaa että dieselauton omistajat eivät eivät joudu maksumiehiksi sitten siellä maaseudulla missä niitä die selautoja nyt paljon on ja missä ajetaan paljon
arvoisa herra puhemies tieliikenne on todellakin erittäin merkittävä kasvihuonekaasujen ja pienhiukkaspäästöjen tuottaja sillä noin yhdeksänkymmentä prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä ja päästöjen vähentämiseksi liikennevälineiden käyttövoimana tulee jatkossa nykyistä pyrkiä lisäämään vaihtoehtoisten käyttövoimien osuutta fossiilista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen rinnalla tavoitteena on että vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi uusista henkilö ja pakettiautoista viisikymmentä prosenttia voisi kulkea jollakin vaihtoehtoisella käyttövoimalla kuten hallituksen esityksestä käy hyvin esille nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla tai käyttövoimilla aika paljon tässä viime aikoina on keskusteltu nimenomaan sähköautoista ja siitä miten paljon sähköautoja tulevaisuudessa on ja painopiste on on ollut hyvinkin paljon siellä mutta itse kyllä painottaisin vaihtoehtoisia polttoaineita huomattavasti arvoisa puhemies kuten eräät muutkin edustajat jo aiemmin itsekin kyllä haluan kiinnittää huomiota tähän jakeluverkkosuunnitelmaan minkälainen siitä sitten suomessa muodostuu miten jakeluverkosto rakentuu ja rakentuuko se markkinaehtoisesti vai millä tavoin onko valtio ehkä siinä jollain tavoin mukana miten yksityiset

arvoisa puhemies olin viime vaalikaudella joka antoi lausunnon siitä direktiivistä johonka tässä viitataan sitä ennen kymmenkunta vuotta olin lähinnä ministerin tehtävissä eri kulmilta käsittelemässä aihepiiriä johonka nyt tässä käsittelyssä oleva hallituksen esitys liittyy tästä syystä puhemies sallinee että sanon muutaman sanan ensinnäkin tämäkin esitys liittyy monella tavalla maailmanlaajuiseen ilmastokysymykseen siihen miten me euroopan unionin alueella omalta osalta taklaamme tätä isoa haastetta meillä suomessakin liikenteen päästöillä on erittäin suuri merkitys päästökaupan päästökaupan ulkopuolella syntyy noin kolmekymmentä miljoonaa co tonnia vuodessa hivenen vajaa ja noin kaksitoista viiva kolmetoista tonnia eli lähes neljäkymmentä prosenttia kaikista

päästökauppajärjestelmän ulkopuolisista päästöistä syntyy liikenteessä tästä syystä on tavattoman tärkeää nimenomaan ilmastokysymyksen kannalta kannalta se millä tavalla me hoidamme nämä päästöt alas vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä ei ole käytännössä enää mitään mahdollisuuksia liikenteessä aiheuttaa lainkaan päästöjä ja oikeastaan reilusti sitä ennemmin jo suomen sitoumukset käytännössä edellyttävät sitä että meidän pitää nimenomaan kevyessä liikenteessä siis nyt tarkoitan ehkä sitten jossakin muualla vielä vähän päästöjä voi syntyä kaksituhattakolmekymmentä jälkeen ajaa nuo päästöt erittäin vahvasti alas jo kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja täysin alas kun lähestytään kaksituhattaviisikymmentätä suomi on ollut edelläkävijä monella tavalla tässä kysymyksessä koko euroopan unionin laajuisesti me lähdimme hitaasti liikkeelle mutta sen jälkeen kun liikkeelle lähdimme lähdimme aika nopeasti mitä tarkoitan kun sanon että lähdimme nopeasti liikkeelle kun halutaan liikenteessä päästöjä vähentää ylivoimaisesti nopein tapa on tarttua niihin mahdollisuuksiin jotka ovat jo olemassa autokanta on olemassa ja jakeluverkko on olemassa nimenomaan näiden drop in tuotteiden niitä sanotaan drop in tuotteiksi näitä sekoitevelvoitteen piirissä olevia tuotteita kutsutaan tällä tavalla mahdollisimman nopea käyttöönotto oli tapa mihinkä suomi tarttui ensimmäisenä ja voimakkaammin kuin yksikään toinen euroopan unionin maa

mennessä ja käytännössä nyt se mitä suomessa on jo tapahtumassa on että me menemme nopeammin me olemme reilusti edellä siitä aikataulusta mihinkä tuo laki meitä velvoittaa sen verran hyvä oli se päätös mikä joitakin vuosia sitten silloin noin kymmenkunta

vuotta sitten tehtiin yritän tällä sanoa niin kuin edustaja torniainen tässä ihan hyvin sanoi että nopeimmin päästään eteenpäin nimenomaan drop in tuotteissa koska ei tarvitse uusia autoja kehittää niitä varten nykyiset autot pystyvät syömään nimenomaan sitä biodieseliä ja biobensaa ja myöskin jakeluverkko on olemassa valmiina ei tarvitse kumpaakaan ei sitä kanaa eikä munaa molemmat ovat olemassa drop in tuotteitten osalta mutta nämä drop in

me tarvitsemme välttämättä myös muita päästöttömiä vaihtoehtoja ja silloin sähkö ja biokaasu tai kaasu ylipäänsä tulevat ilman muuta vaihtoehdoiksi ja tämä hallituksen esitys nyt tässä suhteessa nojautuen euroopan unionin asianomaiseen direktiiviin kertoo millä tavalla tässä asiassa voitaisiin nyt mennä eteenpäin tämä hallituksen esitys on kyllä erittäin tekninen tämä ei sano tavoitteista kovin paljon mitään eikä piirrä sitä kuvaa mikä ideaalitilanteessa esimerkiksi muutaman vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä suomessa pitäisi tässä suhteessa olla minä toivon että ministeri vähän valottaisi sitä mihinkä tässä näiltä osin pyritään on alankin erittäin hyvä ja tärkeä tietää mikä on se tavoite mihinkä tällä fasilitoinnilla johon laki tähtää loppujen lopuksi pyritään ne vaihtoehdothan siis ovat kaasun ja sähkön käyttö kaikki me tiedämme tiedämme tämän autoja sekä sähköautoja että kaasuautoja on jo jonkun verran olemassa mutta

sitä tankkausinfraa ei ole olemassa eivätkä nuo autot hinnallaankaan välttämättä kovin hyvin kilpaile minun mielestäni tarvitaan nyt tässä asiassa molemmissa sekä kanassa että munassa vähän edistämistä tällä hetkellä vissi tuki liittyy sähköautojen ostamiseen biokaasuauton tai kaasuauton jos ostat niin vaikka se käyttää biokaasua maksat siitä normaalin auton veron ja se on mielestäni väärin tässä yksi käytännön toimi johonka pitäisi tarttua silloin kun biokaasu on se raaka aine ja siihen suuntaan mennään kaiken aikaa myöskin autoon liittyvän verotuksen pitäisi reagoida siihen kun se polttoaine mitä näissä autoissa käytetään kerran on puhdasta eli niiltä osin kuin se on puhdasta niin vero siihen reagoisi

kumpaankin vaihtoehtoon kaiken lisäksi kannattaa muistaa että biokaasu on täysin päästötön mutta mutta sähkö ei ole täysin päästötön vielä pitkään aikaan suomessakaan tässä mielessä biokaasun jättäminen vähän sähköautojen jälkeen pikkuisen olen näkevinäni sitä piirrettä näissä toimissa mitä tähän saakka on tapahtunut minä toivon että niin ei ole vaan aito neutraliteetti voisi näissä asioissa toteutua arvoisa puhemies vielä totean että suomessa gasum on lähtenyt hyvin liikkeelle biokaasun toimittajien ja tuottajien kanssa tässä mutta vielä palaan hivenen siihen sanoisiko yleispiirteisyyteen mitä esitykseen liittyy olisi hyvä jos hallitus vähän sitä tavoitetta kirkastaisi että millä aikataululla minkälaista infraa ja puhtaita autoja liikenteeseen esimerkiksi direktiivin tausta lähti siitä että korkeintaan sataviisikymmentä kilometriä on se etäisyys latauspisteestä

olisi ja miten niitä autoja siis saataisiin enemmän ja nopeammin markkinoille korostan vielä drop in

arvoisa herra puhemies arvoisat edustajat kiitoksia puheenvuoroistanne

vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä kolme pilkku kuusi miljoonaa tonnia me arvioimme että liikenteen sähköistämisellä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä pystymme vähentämään tästä noin nolla pilkku kuusi miljoonaa tonnia kaksi miljoonaa tonnia saavutamme hyödyntämällä vaihtoehtoisia polttoaineita ja sillä että me pystymme edistämään niiden kautta erityyppisiä ratkaisuja sitten loput tulevat nimenomaan siitä että saamme aikaiseksi käyttäytymismuutoksia maankäytön ja ja liikennejärjestelmän yhdistämistä sekä joukkoliikennettä tehostamalla tarvitaan siis kaikkia erilaisia ratkaisuja hallitus on energia ja ilmastoselonteossa todennut että me tavoittelemme sähköautoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja biokaasuautoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä nämä tavoitteet ovat sinänsä vaatimattomia ja se tarkoittaa käytännössä sitä että kun tällä hetkellä meidän autokantamme on euroopan toiseksi vanhin se on yksitoista pilkku seitsemän vuotta vanha niin me tarvitsisimme merkittävämpiä ja rakenteellisempia uudistuksia nyt kuitenkin olemme sidottuja toisaalta niihin ratkaisuihin jotka olemme tehneet tavoitteet meillä ovat selvät ja nytten me olemme asettaneet itsellemme tavoitteeksi saavuttaa elokuuhun mennessä hyvässä yhteistyössä parlamentaarisen työryhmän kanssa sen että löydämme

ne keinot joilla me näihin tavoitteisiin pääsemme työryhmä antaa tästä väliraportin elokuuhun mennessä energia ja ilmastoselonteossa on laadittu tavoitteet ja puitteet mutta ei ole määritelty keinoja keinot määritellään nyt sitten tässä yhteistyössä joka syntyy parlamentaarisen työn kautta tämän tämän lisäksi teemme toki niitä jotka me joudumme joka tapauksessa lainsäädännöllisesti tekemään tämä esitys joka nyt on käsittelyssä on nimenomaan hyvin tekninen toimeenpano direktiivistä mutta se ei ole poliittinen linjaus siitä mitkä ovat ne keinot joilla me pääsemme näihin tavoitteisiin tässä meidän on nytten odotettava parlamentaarisen työryhmän työtä ja siihen liittyviä tuloksia mutta tässä kuitenkin tämän jakeluinfran osalta haluan muistuttaa teitä siitä että työ ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen tukea investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä neljällä pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla tavoitteena on sysätä liikkeelle noin viidentoista miljoonan euron investoinnit julkiseen lataukseen ja kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkko kahden vuoden kuluessa samalla kuitenkin toteamme että latausinfran tulee rakentua pääsääntöisesti markkinaehtoisesti mutta emme poissulje sitä että tarvitaan ja tullaan tarvitsemaan myös yhteiskunnan tukea kysymys meidän osaltamme on nyt sitten käytännössä se mitkä ovat ne työkalut joita olemme yhteisesti valmiita käyttämään hankintatukijärjestelmiä liikenteen verotuksen suhteen latausinfran tuen ja niin pois päin tätä työtä on nytten annettu parlamentaariselle työryhmälle joka näitä näitä kysymyksiä valmistelee tavoitteet löytyvät energia ja ilmastoselonteosta kiitos

kiitos ministerille hyvästä puheenvuorosta tai pitäisikö sanoa ministerille ja edellisillekin ministereille kuulimme myöskin varapuhemies edustaja pekkarisen puheenvuoron useasti pysähtyy miettimään ja pohtimaan mikä on säätämämme lainsäädännön tarkoitus onko se antaa ohjeita ja luoda niitä suuntaviivoja yhteiskunnalliselle kehitykselle mitä toivotaan tulevaisuudessa syntyvän insinöörinä ajattelee että ihminen tekniikka ja yhteiskunta ovat yhä tiiviimmin kolmio josta tarvitsemme kaikkia jokaista kolmiosta ihminen ei enää pärjää ilman tekniikkaa ja yhteiskunta ei kehity ilman ihmistä ja tekniikkaa on on tärkeää että laki antaa nimenomaan niitä suuntaviivoja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelulle ja alalle kehittyville markkinoille sen takia on tärkeää että kun tämä parlamentaarinen työryhmä pohtii tavoitteisiin pääsyä ja sitä millä sinne sinne päästään niin kannustimet olisivat ennustettavia ja pitkäjänteisiä ja jos ja kun erityisesti uusien teknologioiden käyttöön ja innovaatioihin siihen tuotekehittelyyn annetaan ja laitetaan kannustimia niin ne olisivat sen kaltaisia että ne ottavat myöskin huomioon sen että että suomi on hyvin erilainen ja pitkien etäisyyksien maa

pystyisimme luomaan sellaista lainsäädäntöä jossa ei olisi ainoastaan hetken huuma vaan näkisimme pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden ja kannustettavuuden oleellisena tekijänä meillähän on tältä alalta hyviä esimerkkejä joita äskenkin jo tuotiin esiin muun muassa gasum ja neste jossa muutama viikko sitten itsekin vierailin

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat tämän lain pyrkimys edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä on tietysti varsin kannatettava minä koen kaikki teot joilla pystytään pienentämään öljyn määrän käyttöä ja teot joilla liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää on yksinkertaisesti tehtävä tai pitäisikö sanoa että meillä ei ole varaa olla tekemättä niitä minä uskon että me olemme tästä asiasta tässä salissa kaikki samaa mieltä

eniten tulee kansalaisilta palautetta siitä täällä on sähköautoista käyty aika aika voimakastakin keskustelua että kansalaiset ovat jotenkin ymmällään tai tavallaan eivät tiedä vielä sitä miten esimerkiksi sähköautojen jakeluverkosto tullaan jatkossa hoitamaan ja onko siihen meillä edellytyksiä tässä pitkien välimatkojen ja etäisyyksien suomessa tavallaan sitten kun siitä tiedetään tiedetään enemmän ja uskalletaan kertoa se totuus ja realismi tällä talolla ja maan hallituksella ja tietysti liikenne ja viestintäministeriössä on myös vastuu asian

ja ympäristön huolehtiminen autojen vähäpäästöisyys on vielä tärkeämpi asia hoitaa kuntoon

uudet autot ovat kalliita tavallisille ihmisille ruveta investoimaan ja ostamaan mutta onneksi on semmoinen laite kehitetty millä pystyy dieselauton muuttamaan kaasuautoksi jälkiasennuksella se mahdollistaa sen että siitä tulee vähäpäästöinen auto se vaatii muutoskatsastuksen mutta siinä on verotusongelmia minulle on annettu ymmärtää että siinä on hirveästi verotusongelmia mitkä vaikuttavat sitten siihen että tulee ylimääräistä veroa maksettavaksi toivoisin että

tämmöistä muutosmahdollisuutta käytäisiin enempi läpi ja mietittäisiin sitä kuinka voidaan tukea tämmöistä että vanhempiakin autoja pystytään muuttamaan vähäpäästöisiksi niin että ne olisivat ympäristöystävällisiä ja että niistä ei tulisi ylimääräisiä kuluja näille muuttajille jotka huolehtivat ympäristöstä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri ihan varsinaisesti tähän teknologianeutraliteettiin joka tässä hallituksen esityksessä on otettu esille parkkisähkö oyn lausunnossa vähän kyselisin ministeriltä sitä jos ministeri joutaa vielä jossakin välissä vastaamaan että kun tässä direktiivissä on säädetty tavallaan tietyt kriteerit mitä pitää tehdä sähköpistokkeitten tasolle niin kuitenkin yleisesti ottaen pidetään hyvänä teknologianeutraliteettisääntöä että millä tavalla tahansa täällä parkkisähkö oy ei tuo kylläkään esille mitä he tarkoittavat mutta luulisin että kyseessä saattaa olla induktiolataus joka lienee se tulevaisuuden muoto nyt kun infraa viedään eteenpäin niin se on äärimmäisen tärkeää että meille tulee kohtalaisen nopeasti tieto kuinka paljon missäkin maakunnassa tulee ja ovatko maakunnalliset sähköyhtiöt mukana tässä infran kehittämisessä kenties jonkun suuremman toimijan kanssa sitten kun tulee tieto niin ihmiset heti tekevät niitä ostopäätöksiä kun on tieto siitä että varmasti pääsee siellä maakunnan ja ehkä vähän laajemmallakin alueella liikkumaan sillä autolla ja nimenomaan pituus ja itä länsisuunnassa niin sitten rupeaa tapahtumaan muutos mikä todennäköisesti tulee olemaan kohtalaisen nopeaa tämän

kyllähän meidän täytyy nyt huolehtia myös siitä että puuta voidaan käyttää kyllä entistä tärkeämmäksi tulee se että suomen

ja komissio myöntää sen että täällä on olemassa nielut ettei mennä tämmöiseen teoreettiseen tarkasteluun jossa me myös sekoitevelvoitteen kanssa olemme kohta vaikeuksissa koska puuta pitää käyttää muuallakin kuin pelkästään biodieselin valmistuksessa ja ehkä sähkön ja lämmön muodostukseen tämä on iso ongelma sitten minä nostan yhden asian esille kun mennään uuteen teknologiaan ja otetaan sähköautoja käyttöön minun mielestäni se on ilman muuta hyvä että uudistuksia tapahtuu niin sosioekonomisten vaikutusten pitää olla uudistuksia valmisteltaessa jo hyvin tiedossa eli kehen ne tulevat vaikuttamaan

varmuudella ei kohtuuttomasti rangaistaisi koska tulee sekoitevelvoite ja me tiedämme että kun biodieseliä pannaan tankkiin se dieselin hinta nousee nämä pitää ottaa huomioon ettei käy niin että meillä on tuet uuden sähköauton ostajalle jotka sitä kautta pystyvät nauttimaan tästä verkostosta ja ehkä halvemmasta polttoaineesta ja sitten tavallaan nämä jotka ajavat vanhoilla autoilla joutuvat maksamaan

sieltähän on on tällä vuosikymmenellä ruvettu keräämään vuoteen kaksituhattayhdeksän verrattuna yksi pilkku kahdeksan miljardia enemmän ja joihinkin ihmisiinhän ja yrityksiinhän tietenkin tämä veronkanto kohdistuu minulla on kaksi tytärtä toinen asuu helsingissä ja hän liikkuu julkisilla eikä hänellä ole autoa häntä tukee valtio ja kaupunki toinen on itä suomessa missä on pakko olla auto koska siellä julkinen liikenne ei toimi tai se toimii kohtalaisen huonosti häneltä valtio ottaa rahaa ja merkittävässä määrin ottaa minä olen vaatinut sitä kun parlamentaarinen liikennetyöryhmä sitten työtään jatkaa että meillä on selvä selvitys kuinka paljon autoja ja ajokortteja ajetaan milläkin seudulla ja kuinka välttämätön auto on milläkin seudulla jotta me keihin ihmisiin ja mihin yrityksiin veronkanto kohdistuu koska kun se raha huomattavassa määrin sitten menee koulutukseen ja sosiaali ja terveydenhuoltoon niin tässä tulee veronkannon legitimiteetti otettavaksi huomioon sitten kun saadaan teoreettista tietoa niin vasta sen jälkeen on on

hyvistä vastauksista kaiken kaikkiaan minusta liikennekaari ja tämäkin keskustelu sisältää hyviä elementtejä mutta kun katsomme kaiken kaikkiaan tätä sekoitusvelvoitetta suomen sitoumuksia niin oma huoleni liittyy siihen mitkä tulevat olemaan todelliset kustannukset niin valtiolle elinkeinoelämälle kuin sitten tavallisille kuluttajille tästä meillä ei ole kunnollista analyysiä käytettävissä jotkut arviot nostavat tämän luvun jopa yhteen pilkku neljään miljardiin euroon

kaiken kaikkiaan ja bensatankille vaikutus olisi ehkä noin kymmenen viiva kolmekymmentä senttiä per litra puhumme siis isosta asiasta tämä kaikki samaan aikaan kun muu maailma menee sähköön sähköautoihin

ja panostaa siihen liittyvään tutkimukseen ja kehitykseen energia ja ilmastostrategia kaiken kaikkiaan

jos ja kun pelkkä bio on sen keskiössä on riski suomelle siihen sisältyy isoja poliittisia riskejä samaan aikaan emme pelkästään eurooppa tasolla vaan myös pohjoismaiden tasolla odotamme kiivaasti jorma ollilan raporttia siitä miltä pohjoismainen markkina näyttää mitkä ovat ruotsin norjan ja tanskan sitoumukset vastaavissa asioissa koordinaatio naapurimaiden kanssa jää tässä hyvin epäselväksi kysymys ole kansallisesta asiasta tämä on nyt jo ylikansallinen asia taakanjakosektorin toimenpiteet kuten olemme puhuneet painottuvat liikenteeseen mutta se jättää lähes kokonaan huomioimatta esimerkiksi öljylämmityksen joka olisi teknologian näkökulmasta helpoin alue saavuttaa päästövähennyksiä sdpn talousvaliokuntaryhmä tulee olemaan hieman kriittinen tähän kolmenkymmenen prosentin tavoitteeseen se voisi olla esimerkiksi kaksikymmentäviisi prosenttia ja se viisi prosenttia voitaisiin hakea jostain muualta kuten sanottua tk panostukset juuri nyt sähköautoihin sähköiseen liikenteeseen ja kaasuun ja siihen liittyvään liikenteeseen olisivat meidän mielestämme niitä asioita mitä ei pidä unohtaa kaiken kaikkiaan suomi maksaa energiatukia tällä hetkellä noin kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa suurin osa tuista maksetaan tuulivoiman syöttötariffin muodossa energia ala itse pois lukien tuulivoima ala suhtautuu uusiin tuotantotukiin varsin nihkeästi suhtautuminen on tiukentunut varsinkin kun on havaittu että tuettu tuotanto sekoittaa sähkömarkkinoita ja pitää markkinahintoja ennätyksellisen ennätyksellisen alhaisella

tämäkin asia ja kaiken kaikkiaan yritystuet ovat se asia mikä vaikuttaa tähän

arvoisa puhemies vielä siitä mikä näkymä maailmassa on oli tilaisuus olla seuraamassa isoa seminaaria seminaaria jossa oli yksi suomalainen toimija mukana valmistelemassa maailmanlaajuista arviota siitä mitä ovat liikenteen tulevat polttoaineet siellä olivat kaikkien keskeisten suurten autonvalmistajien edustajat mukana tämän alan teknologian osaajista oli merkittävästi porukkaa mukana ja kyllä sen joukon sen raportin selvä prioriteetti kaksituhattakolmekymmentä luvulle asti oli se että sinne saakka tulevat drop in tuotteet ensimmäisenä ne

makrotaloudellisesti maailman makrotalouden mitassa nopeammin ja edullisemmin käyttöön sitten asteittain näistä päivistä lähtien ja jo taakse jääneistä ajoista lähtien tulevat nämä muut vaihtoehdot ja niin poispäin ja sen jälkeen joskus kolmekymmentä luvulla ne ottavat ottavat sijansa elikkä tässä tarvitaan kyllä molempia ja nopeimmin päästään liikkeelle tällä tavalla mitä tulee vielä biopolttoaineiden liikenteen tukeen niin ei niitä tueta tällä hetkellä millään tavalla ei valtio osallistu sentilläkään niiden valmistamiseen vaan kyllä se on ihan markkinaehtoista toimintaa se miten niitä valmistetaan joskus aikaisemmin ne mutta nyt uudet silloin kun monistetaan vanhoja tuotantolaitoksia esimerkiksi st yhden kohdalla eivät saa enää uusiin investointeihin tukea ne ovat saaneet niihin ensimmäisiin mutta eivät enää sitten autojen verotuksen osalta minä vielä palaan uudestaan tähän neutraliteettiin mistä edustaja eestilä mielestäni puhui ihan hyvin minä en en oikein jaa välttämättä sitä näkemystä että tällä hetkellä neutraliteetti sähköautojen ja kaasuautojen välillä olisi ihan ihan kohdallaan

oikeassa siinä että maailmalla tapahtuu paljon mutta kyllähän me näemme sen tosiasian mihin autonvalmistajat tällä hetkellä menevät ja sitoutuvat niin euroopassa kuin aasiassakin käytännössä kaikki autonvalmistajat ovat sitoutuneet laajamittaiseen liikenteen sähköistämiseen suomi ui tässä kehityksessä vastavirtaan pois lukien se että uudenkaupungin autotehdas onneksi saa tehtäväkseen tehdä myös sähköautoja vielä näihin kustannuksiin yhteiskunnalle kun puhumme näistä tehdasinvestoinneista niin väitättekö te nyt edustaja pekkarinen mikään näistä investoinneista ei saisi puupohjaisiin tuotantoprosesseihin tukea kyllähän meillä on suomessa tulossa yksi viiva kolme sellaista investointia joissa on erittäin suuri valtion panostus ja niissä osaaminen tulee kiinasta tai suomen ulkopuolelta eli se ei ole meidän omaa tutkimus tutkimus ja kehitysosaamistamme usein myös laitteet tulevat suomen ulkopuolelta onko tämä oikeaa elinkeinopolitiikkaa vielä edustaja

mutta otin toisen esimerkin investoinnit kun se investoi uusiin biopolttoaineiden tuotantolaitoksiin jos se käyttää samoja teknologioita ja samantyyppisiä tehtaita ei se saa joka kerta uutta investointitukea ei saa ja itse siihen tuotteeseen ei liity minkäänlaista tukea se on verotonta joku voi sanoa

että se on verollisesti verollisesti edullisemmassa asemassa ja jos skinnari näin olisi sanonut niin tämäntapainen tuki siihen toki liittyy mutta ei ei muunmuotoista mitä vielä

ylipäänsä näihin tukiin niin maailma muuttuu erittäin paljon uusiutuvan energian tuen suhteen saksa laittoi muutama vuosi sitten kolmekymmentä miljardia euroa vuodessa kaksituhattakuusitoista ne laittoivat kaksikymmentäkaksi miljardia euroa vuodessa ja niin poispäin kyllä meidänkin kolmesataa miljoonaa on aika iso tuki ja tuulivoima vie siitä suurimman osan se on ihan totta vielä

eteenpäin niin nopeasti että voidaan uudistaa tukijärjestelmiä muun muassa tuulivoiman ja muidenkin uusiutuvien energialähteitten käytön osalta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kaksi

arvoisa herra puhemies esittelen lyhyesti valiokunnan mietintöä koskien puoluerahoituksen valvontaa vuodelta kaksituhattakuusitoista puoluelaissa säädetyn tarkastusoikeuden piiriinhän kuuluvat puolueet puoluelain tarkoittamat avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt sekä puolueen lähiyhteisöt itse asiassa valvottavia on kaiken kaikkiaan sataneljäkymmentäviisi nyt tällä tarkastuskierroksella ovat olleet mukana muun muassa kahdeksan

eduskuntapuoluetta ja sitten piirijärjestöjä ja naisjärjestöjä kaikki nämä tarkastuksen kohteet on tullut käytyä lävitse vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakuusitoista tekemissään tarkastuksissa virasto kiinnitti huomiota vastaanotettuja tukia koskevien euromääräisten enimmäismäärien noudattamiseen ja sisällöllisiin rajoituksiin

tarkastusten perusteella puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat tarkastusviraston mukaan täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot tarkastusvaliokunta on laatinut vuosittain mietinnön puoluerahoituksen valvonnasta siis vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien

tarkastusviraston mukaan näiden valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa tarkastusvaliokunta esitti vuonna kaksituhattakaksitoista käsityksen siitä että kunnallisista luottamustoimista perittyä luottamushenkilömaksua voidaan pitää perustellusti puoluelaissa tarkoitettuna puolueen tavanomaiseen järjestötoimintaan kuuluvana käyvän arvon mukaisena suorituksena edellyttäen että sitä ei käytetä vaalikampanjan varainhankintaan tarkastusvirasto on tämän jälkeen ottanut lain soveltamisessa ja tulkinnassa huomioon tarkastusvaliokunnan kannanoton viime vuonna valiokunta toi mietinnössään esiin että puolueiden kaikkia ehdokkaita koskevia ehdokasmaksuja joilla vakiintuneen tavan mukaan rahoitetaan yhteistä vaalityötä on pidettävä luontevana osana vaalityön rahoitusta pitäisi katsoa ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvaksi ulkopuoliseksi tueksi tämä sillä edellytyksellä että ehdokkaat itse ilmoittavat maksut omissa vaalirahailmoituksissaan valiokunta toteaa myös että viraston valvontansa pohjalta esiin nostamat puutteet ja kehittämistarpeet ovat tärkeitä havaintoja mutta ne eivät ole ongelmallisia järjestelmän toimivuuden kannalta valiokunta kiinnittää edelleen huomiota vaali ja puoluerahoituksen tukea ja ja ilmoitusvelvollisuutta koskeviin säännöksiin joiden tulee valiokunnan mukaan olla selkeitä toteuttamiskelpoisia arjen vaali ja puoluetyössä sekä tukea aidosti lainsäädännön tavoitetta mahdollistaa sidonnaisuuksien arvioiminen puolueiden perustoiminnasta ja vaalikampanjoiden rahoituksesta arvoisa puhemies tämä valiokunnan mietintö niin kuin tarkastusvaliokunnan mietinnöt yleensä on yksimielinen

arvoisa herra puhemies ei tässä sen pitempää puheenvuoroa tarvitse pitää mutta tavoilleni hyvin uskollisena haluan myös tässä yhteydessä kun puhumme tästä puoluerahoituksesta ja vaalirahoituksesta muistuttaa tätä salia siitä periaatteesta minkä olemme usein nostaneet keskusteluun ja mistä olemme keskustelleet täällä tälläkin kaudella että olisiko syytä jatkossa kun kehitämme

liittyvää käytäntöämme ja lainsäädäntöämme päätyä siihen että näissä vaalikampanjoissa otettaisiin käyttöön kampanjakatto me sosiaalidemokraatithan olemme tätä kannattaneet ja tätä usein keskusteluun nostaneet ja halusin käyttää tämän puheenvuoron siksi puhemies koska käymme jälleen kerran

halusin myös tässä yhteydessä puhemies tämän puheenvuoron käyttää koska mielestäni kuitenkin olisi hyvä että demokraattisissa vaaleissa raha ei pääsisi liikaa ratkaisemaan eikä vain se että saadaan mahdollisimman näkyvää aikaiseksi vaan että tietenkin sisällöt ja asia pääsisi etusijalle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä on tosiaan esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen laeiksi uudenmaan kansanedustajana ympäristölupa asiat ovat tulleet ikävälläkin tavalla tutuiksi sillä valitettavan usein ympäristölupaa vaativissa isoissa hankkeissa kuten kalliolouhinta ja kivenmurskaushankkeissa paikallisten asukkaiden kokemukset jäävät konkreettisesti huomioimatta vaikka heitä olisikin kuultu prosessin eri vaiheissa hallituksen esityksessä todetaan samansuuntaisesti että vaikka yva laki onkin koettu toimivaksi on viime vuosina entistä vahvemmin tullut esille asiakasnäkökulma eli eri lakien samanaikainen soveltaminen hankkeen perustamisvaiheessa tai toiminnan laajentamis ja muutostilanteissa tällöin tarkastelun ympäristövaikutusten arviointimenettely ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupamenettely luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset vesilain mukainen lupa sekä maankäyttö ja rakennuslain mukainen hankekaavoitus ja rakennuslupamenettely

tosiaan viime yönä viimeksi valmistelin yhtä asiaa hallinto oikeuteen oliko se nyt vastaselitysvaiheessa ja ja yleensä näissä lausunnoissa mitä on pyydetty paikallisen kaupungin ympäristöjohtajalta ja näin todetaan että tästä louhinnasta ja murskauksesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa suojaetäisyyksien ollessa riittäviä otan taas esimerkiksi tämän espoo tapauksen eli siellä paikalliset asukkaat näkevät että se matka kohteeseen on sata metriä vähemmän ja kaupunki näkee että se on sata metriä enemmän mikä on erittäin erikoista näen kyllä myös mielenkiintoisena sen että vaikka tosiaan yvassa todettaisiin hankkeen jatkovalmisteluissa huomioitavaksi asukkaiden suurimpia huolia niitä ei todellakaan sitten huomioida vielä viittaan esimerkkiin espoossa

niitä viime yönä tarkastelin kun siinä yvassa kuitenkin todetaan että hankkeen toiminnoista toiminnoista tulee merkittävää haittaa ympäristölle ja asutukselle niin on se kummallista jos eivät sitten virkamiehet noudata tätä mitä yvassa ollaan huomattu ja toteutettu kaiken kaikkiaan tässä asiakokonaisuudessa olen huomannut sen että meillähän periaatteessa suomessakin laki suojaa niin ympäristöä kuin asukkaita mutta sitten käytännössä niitä ympäristölupaehtoja ei sitten niin tarkkaan enää noudatetakaan ja sitten toisaalta kun haetaan muutoslupaa siihen siellä saatetaan hakea todella merkittävän suuria louhintamääriä louhintamääriä

arvoisa herra puhemies tämä niin kutsuttu yva laki on varsin kannatettava laki uudistuksellahan pyritään helpottamaan hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja samalla tahtotila on painottaa tulevaisuudessa enemmän merkittäviä ympäristövaikutuksia tulkoon sekin nyt heti jo alkuunsa sanottua että ympäristövaliokunnassa tätä yva hyvässä yhteistyössä yksimielisesti käsitelty valiokunnassa pidimme hyvänä ehdotukseen sisältyviä mahdollisuuksia vähentää päällekkäisiä menettelyjä tätä toteuttaa esimerkiksi mahdollisuus tehdä ympäristövaikutusten arviointi kaavoituksen yhteydessä hankekohtaisella kaavalla ja yhdistää luonnonsuojelulain mukainen natura arviointi ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn tämä kaikki lyhentää parhaimmillaan natura lausunnon antoaikaa useilla kuukausilla ja ja näin ollen jouduttaa näitä lupaprosesseja jatkossa

kun kuunteli edustajakollega ruohon puheenvuoroa niin kyllähän se niin on että lakien on suojeltava jatkossakin niin ympäristöä kuin ihmisiä

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä todellakin pannaan täytäntöön ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muutoksen vaatimukset ja pyritään myös yhteensovittamaan ympäristöllisiä menettelyjä siten että samanaikaisesti toteutetaan myös menettelyjen sujuvoittamistoimenpiteitä kyllähän näissä ympäristövaikutusten arvioinneissa ja sitten sen jälkeen ympäristölupa asioissa on todellakin ollut sujuvoittamistarpeita se on huomattu hallituksen esityksessä myös ehdotetaan että ympäristövaikutukset voidaan arvioida hankkeesta vastaavan aloitteesta myös muussa menettelyssä kuin varsinaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käytännössä siis yleensä maankäyttö ja rakennuslain mukaisen kaavoitusmenettelyn yhteydessä se on myöskin hyvä asia hallituksen esityksessä on hyvää nimenomaan mahdollisuudet vähentää päällekkäisiä menettelyjä että saadaan sujuvoitettua asioita ja menettelyjä ja nopeutettua myöskin isoja hankkeita kaiken kaikkiaan kuten edustaja taimela jo toi esille tämä yva laki oli ympäristövaliokunnan käsittelyssä ja ympäristövaliokunnan mietintö on myöskin yksimielinen ja hyvässä yhteisymmärryksessä tätä isoa asiaa saadaan näin vietyä eteenpäin ja toivottavasti myöskin nämä yva asiat tuolla käytännössä sitten toteutuvat hyvässä yhteisymmärryksessä ja myöskin sujuvasti käytännössä

arvoisa puhemies meillä on tässä salissa ollut viime päivinä keskustelua useammastakin ympäristönsuojelun lainsäädännöstä ja niiden hoitamisesta ympäristövaliokunnan kautta meillä ympäristövaliokunnassakin on ollut hyvin värikkäät keskustelut näistä ja olen oikein tyytyväinen että näitten kanssa on päästy nytten eteenpäin

tässä laissa nyt sitten on kyse siitä että ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä maankäyttö ja rakennuslain kuulemiset olisi mahdollista yhdistää hyvä samoin ehdotetaan yhdistettäväksi luonnonsuojelulain mukainen natura arviointi ja ympäristövaikutusten arviointimenettely laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä mahdollistaisi myös sen että ympäristövaikutusten arviointi toteutettaisiin muun lain mukaisessa menettelyssä jos tuo menettely täyttää säädetyt vaatimukset tämä on justiinsa sitä mitä lainsäädäntömuutosten pitää ollakin tämä työ tulee jatkumaan ja ympäristöministeriössä on valmisteilla ja toivon mukaan saadaan hyvinkin pian tänne käsittelyyn muitakin näitä prosesseja joissa lupamenettelyä tullaan selkeyttämään hyvinkin paljon eihän tämä tule keventämään kaikkia isoimpia ongelmia silloin kun savukosken kunnassa töissä ja meillä oli muun muassa soklin kaivokseen liittyvät ympäristövaikutusten arvioinnit ja ympäristölupakäsittelyt niin olihan se vaikeaa ja monimutkaista mutta toivon että nyt sitten tällä muutoksella mikä tässä esityksessä on myöskin valittajat tietäisivät koska ja milloin on järkevää valittaa ettei joka vaiheessa tarvitse alkaa erikseen valittamaan vaan tehdään yhdellä kertaa asiat kunnolla

arvoisa puhemies tämä lupamenettelyn sujuvoittaminen ei saa tapahtua paikallisten asukkaiden ja ympäristön kustannuksella itse kannatan kanssa sitä että hyvin varhaisessa vaiheessa jo identifioidaan ne mahdolliset ongelmat mitkä aiheuttavat terveyshaittoja melu pöly tärinät taikka vesien vesien pilaantuminen mitä voi myöskin tapahtua olen ymmärtänyt kun olen asiasta keskustellut ruotsalaisten kollegoiden kollegoiden kanssa on tärkeätä nimenomaan se että ei aloiteta toimintaa sellaisella alueella tai paikassa ollenkaan sitten vähenevät ne valitukset se on hirvittävä vuosikausien valitusprosessi ja siitä tulee

puhemies vielä tästä laista se että tässä on hyvä asia se että on säännös ennakkoneuvottelumenettelystä jossa valmistellaan se minkälaisia asioita tulee tässä ottaa käsittelyyn ja ketä pitäisi alkaa kuulemaan ja kuuntelemaan ennakkoneuvottelumenettelystä oleva säännös mikä tässä on ei kuitenkaan ole tämmöinen valituskelpoinen päätös elikkä tässä on lähinnä keskustelua jossa tämä ympäristövaikutusten arviointia työstävä viranomainen ja yrittäjä keskustelevat yhdessä mitkä ovat todennäköisesti ne asiat joita tässä pitäisi ottaa huomioon jotta saataisiin tämä prosessi mahdollisimman jouhevasti menemään eteenpäin sen jälkeen kun alkaa tämä varsinainen prosessi niin siinä sitten huomioidaan se että varmasti kaikki joita tämä asia koskettaa tulevat kuulluiksi ja kuunnelluiksi ja siinä tehdään sitten se valituskelpoinen ympäristövaikutusten arviointiprosessi jossa voivat olla kaikki olennaiset toimijat sitten mukana

varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja

herra puhemies tämä lakialoite käsittelee palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tämä lakialoite on keskustan eduskuntaryhmän edustajien yhteisaloite ja esittelen nyt lyhyesti tämän aloitteen julkisen sairaanhoidon velvollisuuksista on säädetty terveydenhuoltolaissa lain pykälän mukaisesti sairaanhoitoon kuuluu muun muassa sairauksien tutkiminen ja hoito pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitosuunnitelmien mukaiset hoidot sairauksien ehkäiseminen ja parantaminen ohjaus hoitoon sitoutumiseen ja omahoitoon sekä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sairauksien varhainen toteaminen ja hoito terveydenhuoltolain kahdeskymmenesviides pykälä määrittelee sairaanhoitoon kuuluvaksi myös kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon hyvä hoito tähtää tavallisesti potilaan terveyden edistämiseen tai sairauden parantamiseen aina parantavaa hoitoa ei kuitenkaan ole käytettävissä näin on kun kun potilas sairastaa parantumatonta ja mahdollisesti kuolemaan johtavaa pitkäaikaissairautta potilaalla saattaa olla toimintakyvyn heikkenemisen ohella jatkuvia ja vaikeita kipuja ja psyykkistä ahdistusta sairautensa ja mahdollisen lähestyvän kuolemansa vuoksi myös potilaan omaiset ja muut rinnallakulkijat kokevat lähestyvän kuoleman vuoksi

ahdistusta tällainen tilanne vaatii julkiselta sairaanhoidolta erikoisosaamista tiedän sen myös omasta kokemuksestani työssäni olen toiminut myös saattohoidossa hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito ei valitettavasti toteudu tänä päivänä vielä kaikkialla maassa tämä lakialoite tähtää siihen että kuntien on yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa huolehdittava siitä että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on saatavissa riippumatta potilaan asuinpaikasta tai muista seikoista

olisi jatkossa saatavilla kaikkialla suomessa tämä lakialoite velvoittaa sairaanhoidon toteuttajia hankkimaan myös näiden hoitomuotojen osaamista hoidon saatavuuden ja laadun turvaamiseksi terveydenhuollon perus ja täydennyskoulutuksessa on lisättävä palliatiivisen ja saattohoidon osuutta nykyisestä osaamiseen kuuluu myös sen oikean hetken määrittely milloin on aika siirtyä palliatiiviseen hoitoon tai saattohoitoon kun sairauden etenemisessä on tultu tähän vaiheeseen tulee kunnioittaa potilaan omaa mahdollista hoitotahtoa sekä päättää hoitolinjoista yhdessä potilaan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa

pykälään joka määrittelee kunnan sairaanhoitopalveluiden sisällön sisältöön lisätään kuuluvaksi myös palliatiivinen hoito ja saattohoito lisäksi lakialoitteessa ehdotetaan muutosta lain kahdenteenkymmenenteenviidenteen pykälään jossa määritellään kotisairaalahoidon sisältöä tällä muutosehdotuksella pyritään siihen että palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa oleva potilas voisi halutessaan saada hoitoa kotonaan tutussa ympäristössä jossa hän voisi myöskin arvokkaasti kohdata kuoleman

paineissa

arvoisa puhemies käsittelyssä on keskustan eduskuntaryhmän allekirjoittama lakialoite palliatiivisen hoidon ja

mukaan sairaanhoitoon kuuluu laaja alainen sairauksien tutkiminen ja hoito sekä ohjaaminen omahoitoon on muistettava että aina ei ole mahdollista toteuttaa parantavaa hoitoa näin on niissä tilanteissa kun on kyse parantumattomasti sairaasta potilaasta tai kuolemaan johtavaa tautia sairastavasta pitkäaikaispotilaasta taudin loppuvaiheessa potilaan kivut voivat olla kestämättömiä ja tilanne aiheuttaa niin henkistä fyysistä kuin psyykkistä ahdistusta tapahtumat ovat vaikeita myös läheisille ja omaisille näissä tilanteissa nykyiset sairaanhoidon velvoitteet eivät aina toteudu riittävällä tasolla arvoisa puhemies tämä lakialoite pyrkii takaamaan ja tarkoituksenmukaisen hoidon kaikkialla suomessa elämän loppuvaiheessa toteutettava saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat monin paikoin liian vaikeasti saavutettavissa palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan kuolevan ihmisen hoitoa niissä tilanteissa kun sairaus ei ole enää parannettavissa sen sijaan että elämän loppuvaiheessa siirryttäisiin oireita lievittävään palliatiiviseen hoitoon monet selvitykset osoittavat että meillä suomessa hoidetaan usein tarpeettomasti aggressiivisilla hoidoilla vielä siinä vaiheessa tehtävissä arvoisa puhemies kun kuolema lähestyy osaksi palliatiivista hoitoa kuuluu saattohoito saattohoito koskee viimeisiä elinpäiviä kuolevaa potilasta ja potilaan läheisiä tuetaan lähestyvän poismenon johdosta saattohoidolla pyritään tekemään viimeisistä elinpäivistä mahdollisimman rauhalliset ja inhimilliset ja kuten lakialoitteen perustelutekstissäkin sanotaan saattohoitoon ei kuulu potilaan aktiivinen kuolemaan auttaminen hyvällä lääkityksellä pystytään lievittämään viimeisten päivien fyysisiä ja psyykkisiä oireita lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan on kyettävä ymmärtämään että viimeisiä päiviään tai tuntejaan elävä ihminen ei kärsi enää vahvojen kipulääkkeiden haittavaikutuksista tai addiktioista viimeinen vaihtoehto kestämättömien kipujen lievittämiseksi on sedaatio käytännössä tämä tarkoittaa potilaan nukuttamista juuri ennen kuolemaa osaamisen alueet saattohoidossa ovat kyky arvioida hoitaa ja soveltaa tietoa systemaattisesti ja riittävällä taidolla kärsimykseen ja sitä aiheuttavien oireiden hoitamiseen psykososiaalisiin fyysisiin henkisiin hengellisiin eksistentiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin niiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa lähestyvän kuoleman merkkeihin ja hetkeen ja omaisten tukemiseen potilaan kuoleman jälkeen arvoisa puhemies vaikka palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat voimakkaasti kehittyneet maassamme on työ vielä kesken suomeen ollaan rakentamassa kolmiportaista saattohoidon mallia jossa jokaisella ihmisellä olisi tasapuolinen pääsy tilanteen vaikeudesta riippuen tasot ovat vaativan erityistason saattohoito erityistason saattohoito ja sitten paikallistason saattohoito tällä hetkellä vaativan erityistason ja erityistason saattohoidon osaamista ei ole kaikkien saatavilla ja myös perustason saattohoidossa on vielä puutteita saattohoidon opetusta ei ole systemaattisesti kaikissa tiedekunnissa eikä terveydenhuollon oppilaitoksissa myös jatkokoulutuksessa on puutteita lääkärit voivat suorittaa suomen lääkäriliiton palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden mutta muilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta monessa euroopan maassa palliatiivinen lääketiede on yliopistotasoinen koulutusohjelma tai oma erikoisalansa arvoisa puhemies tämän

tavoitteena on turvata jatkossa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tasapuolinen saatavuus koko maassa lakialoitteessa ehdotetaan muutosta terveydenhuoltolain kahdenteenkymmenenteenneljänteen pykälään joka siis määrittelee kunnan sairaanhoitopalvelujen sisällön lakiesityksessä lisätään kunnan tehtäviksi myös palliatiivinen ja saattohoito myös lain kotisairaanhoitoa koskevaan sisältöön ehdotetaan muutosta esityksen perustelujen mukaan tällä muutosehdotuksella pyritään siihen että palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa oleva potilas voisi halutessaan saada hoitoa kotonaan tutussa ympäristössä jossa hän voisi myös turvallisesti kuolla omaistensa ollessa läsnä

arvoisa puhemies jonkin aikaa sitten me kävimme täällä salissa keskustelun kansalaisaloitteesta joka koski eutanasiaa sen jälkeen me kaikki lähdimme tästä salista ulos hyvin vaitonaisina sillä on kyse erittäin vaikeasta ja hankalasta asiasta ja itse kullakin meistä on tähän liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia ympäristössä käydystä keskustelusta

kenelläkään ihmisellä ei saa käydä mielessäkään se että minun odotetaan kuolevan että minä tulen yhteiskunnalle kalliiksi vain tässä viimeisillä hetkilläni elämisen pitää olla aina perusoikeus mihin ei missään nimessä saa olla minkäänlaista rajoitetta kaikista ympärillä olevista asioista riippumatta ryhmämme jätti tämän aloitteen ja olen todella kiitollinen siitä että meidän keskustan ryhmässä on näitä aiemmin puhuneita lääkäriedustajia jotka osaavat tämän asian esitellä todella ammattimaisesti ja tulipa se jopa niin selkokielellä että nyt maallikotkin pystymme sen ymmärtämään tuemme tätä todella vahvasti ja jatkossa näihin asioihin pitää todellakin laittaa panostuksia satsata siihen sillä jokaisella pitää olla todella arvokas viimeinenkin hetki yhteiskunnan kanssa ja läheistensä kanssa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies perustuslakialoitteeni kysymys kuuluu mikä on suomen valtion olemassaolon tarkoitus minun vastaukseni tähän kysymykseen on että sen tarkoitus on muodostaa kansallisvaltio joka palvelee suomalaisten etua palvella suomalaisten etua niin että suomalaiset voivat elää rauhallisesti ja turvassa sekä tehdä töitä yhtenä kansana kotimaata rakentaen alamme olla sen partaalla että maamme perustuslaillinen tulkinta ei enää palvele ensisijaisesti suomen kansan etua esitänkin tällä lakialoitteella perustuslakiin sen kirjaamista että suomen valtion ensisijainen tehtävä on suomen kansalaisten oikeuksien turvaaminen lainsäädäntötyö on yhtäältä reagointia ympäröivässä maailmassa havaittuihin ongelmiin ja toisaalta järjestyksen tuomista yhteiskuntaan perustuslaki määrittää sen järjestyksen jonka perustalle muu lainsäädäntö rakentuu perustuslain ei pidä olla liian tulkinnanvarainen ja väljä mutta jos se toisaalta pureutuu kaikenlaisiin yhteiskunnan yksityiskohtiin siitä tulee liian kiinnittynyt päivänpolitiikkaan jonka suhdanteet muuttuvat nopeasti stabiili perustuslaki tuo vakautta koko yhteiskuntaan ja edesauttaa valtion toiminnan ennustettavuutta ja kansalaisten menestymistä niinpä perustuslakia tulee täydentää vain silloin kun ehdotettu lisäys ei ole ohikiitävään päivänpolitiikkaan liittyvä asia vaan jotakin pysyvää mikä perustuslaista on aiemmin puuttunut ehdottamani lisäys perustuslain alkuun on juuri tällainen ehdottamani lisäys merkitsee esimerkiksi sitä että varsinkaan laittomasti maahan saapuneille ja laittomasti maassa oleville ei antamaan samoja oikeuksia kuin laillisesti kotimaassaan asuville suomalaisille omien kansalaisten etusijan mainitseminen perustuslaissa lisäisi suomen kansalaisuuden merkitystä ja osaltaan estäisi siis tulkitsemasta perustuslakia tulkinnallisissa rajatilanteissa niin että suomen oikeuspiirissä olevat toisten maiden kansalaiset olisivat täysin samanarvoisesti oikeutettuja kaikkiin oikeuksiin ja etuuksiin kuin suomen kansalaiset suomen kansalaisuudella tulee olla merkitystä on surullista miten suomen kansalaisuuden merkitystä poljetaan maahan tätä ei tule vain katsella vierestä arvoisa herra puhemies elämme puhemies elämme kansakuntamme kannalta kriittistä aikaa suomen poliittisen eliitin lietsoma sokea usko euroopan unioniin ja monikulttuurisuusideologiaan ovat vaarantaneet suomen itsenäisyyden oma kansallisvaltio vapaa itsenäinen suomi on parasta mitä meillä voi olla valitettavasti tämän tosiasian tunnustava kansallismielinen ajattelu on ajettu ahtaalle kansaa vaiennetaan poliittisen korrektiuden voimin kansa on vilpittömästi äänellään valinnut poliitikot tänne ajamaan kansakuntamme yhteistä etua ei ole kansallinen etu ajaa aktiivisesti euroopan unionin vallan lisääntymistä tai massamaahanmuuttoa täysin erilaisista kulttuuripiireistä joudumme pysähtymään ja kysymään mihin määrään asti vieraskielisen väestönosan on kansallisen edun kannalta suotavaa kasvaa suomen valtion maaperällä suhteettoman ylikansallisuuden ja monikulttuurisuuden utopistinen tie on pienelle kansallisvaltiolle tuhon tie

arvoisa herra puhemies suomi on ollut yhden kansakunnan valtio ja koti nyt globaaliin valtaan taipuvaiset tahot ovat romuttamassa hyvinvointiamme suomesta ollaan luomassa monikansallista sosiaalitoimistoa vanhat puolueet ovat unohtaneet että suomea tulee rakentaa ensisijaisesti suomalaisia varten suomen veronmaksajien sukupolvien saatossa kerryttämä kansallisomaisuus kuuluu suomen kansalle se ei kuulu jaettavaksi kaikille maailman kansoille monikulttuurisuusideologia on uudenlaista kommunismia joka on tuhoon tuomittu sillä suuren vapauden vastapainona on oltava aina suuri vastuu vasemmiston suomessa vastuun ottaminen omasta elämästä ei kuulu enää ihmiselle itselleen lainkaan vaan vastuu on valtiolla oikeiston suomessa taas vastuuta ei kanneta enää kaverista lainkaan vaan menestymisen mittana on pankkitilin saldo sekä vasemmistopuolueiden että oikeistopuolueiden kollektiivinen luisuminen perustuslain tulkintoja myöten monikulttuurisuusideologiaan on häpeäksi suomen kansalle perustuslaki tulisi nostaa arvoonsa ei vain perusoikeuksien turvaajana vaan myös sen tärkeimmän lähtökohdan turvaajana että suomen kansalla on oikeus omaan valtioonsa

arvoisa puhemies perustuslaki määrittää sen pohjan jolla tavallisia lakeja voidaan säätää ja tämän pohjan on syytä vastata sitä käsitystä oikeasta ja tavoiteltavasta joka valtaosalla kansalaisiamme on olen siinä käsityksessä että suomalaisten enemmistön näkemyksen mukaan maan tulee huolehtia ensin kansalaisistaan heistä jotka ovat maamme ja sen hyvinvoinnin aikojen kuluessa rakentaneet ja jos jotain jää yli sillä voidaan kenties parantaa maailmaa nyt kuitenkaan meillä ei suinkaan jää yli valtiontaloudessa on valtavia säästöpaineita siitä huolimatta että velkaannumme jatkuvasti tässä tilanteessa meidän on ymmärtää ettemme voi ratkaista kaikkia maailman ongelmia tai ottaa kaikkia sosiaaliturvamme piiriin nyt meillä kuitenkin on käsissämme erikoinen tilanne jossa oma lainsäädäntömme voi estää meitä asettamasta omaa maatamme ja kansaamme etusijalle kun näitä välttämättömiä valintoja täytyy tehdä monelle ihmiselle tämä voi tulla yllätyksenä miten tiukkoja rajoja perustuslakimme ja sen nykyinen poliittisen sävyinen tulkinta voi tässä asiassa aiheuttaa arvoisa puhemies tämä edustaja tavion ehdottama muutos perustuslakiin on mielestäni hyvä aloitus tämän asian kuntoonsaamiseksi

arvoisa puhemies haluaisin muistuttaa mieliimme suomen perustuslain muuttamisen kun sinne lisättiin että suomi on euroopan unionin jäsen ja perustuslakivaliokunta totesikin että että tämä on täydellisyysperiaatteen kannalta perusteltua ja säännöksen luonne on toteava eikä oikeustilaa muuttava täältä äsken huudahdettiin

edustaja tavio esitteli tätä lakialoitetta että no eikös se nyttenkin ole jo lain tulkintaa että ajatellaan suomen suomen etua ensin olemme kuitenkin säätäneet myös tämän säädöksen euroopan unionista niin kuin toteavana ja oikeustilaa vahvistavana ja tämä voisi olla hyvä kun ajattelemme näitä punnintoja mitä itsekin perustuslakivaliokunnan jäsenenä joudun tekemään joissa punnitaan erilaisia perusoikeuksia ja perustuslain säännöksiä tuli mieleen tässä suomen ja norjan välinen niin sanottu tenojoen tenojoen sopimus oli paljon keskustelua ja perustuslakivaliokunnassa punnitsimme vastuuta ympäristöstä perustuslaissa omaisuudensuojaa saamelaisten asemaa alkuperäiskansana ja yhdenvertaisuutta siinä jouduttiin suorittamaan suorittamaan valtava punninta jos jollekin alueelle tulee useampi perusoikeus niin kuin esimerkiksi saamelaisille niin siihen tulee tietyllä tavalla enemmän painoarvoa tästä erityissuojasta johtuen siinä mielessä minusta voisi olla hyvä ajatus että me pohtisimme vakavasti tämäntyyppistä kirjausta perustuslakiin silloin silloin erilaisissa punnintatilanteissa voisimme saada sieltä myös tukea näille tulkinnoille

arvoisa puhemies todettakoon vielä ettei perustuslaki suomessa suinkaan ole mikään muuttumaton monumentti niin kuin monesti ajatellaan esimerkiksi yhdysvalloissa tai joissain muissa maissa muutettu menneinä vuosikymmeninä useita kertoja hyvänä esimerkkinä tämä edustaja meren mainitsema muutos eu jäsenyyden kirjaamisesta perustuslakiin tämänhän teki edellinen eduskunta ja silloin sitä perusteltiin niin että sen piti olla vain asiantilan kirjaaminen lakiin kuitenkin nyt on tullut esiin tilanteita että tätä kirjausta käytetään asiantuntijalausunnoissa vipuvartena sen perustelemisessa ettei suomi voisi erota eusta tai rahaliitosta eurosta näinhän tämän ei pitänyt mennä mutta näin se kuitenkin on mennyt ja tämä johtaa siihen ettei näitä tulkintoja voisi tehdä myös tällaisen kirjauksen poistaminen perustuslaista voisi olla perusteltua on sieltä aikojen kuluessa poistettu asioita myös hyviä asioita joita sinne voisi ajatella lisättävän
arvoisa herra puhemies edustaja mäkelä on oikeassa että perustuslakia on muutettu aiemminkin vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi perustuslakiuudistusta edeltäneeseen perustuslakiin kuului vahvemmat kansalaisoikeudet kun on viimeksi suuremmin muutettu silloin ei vielä hahmotettu riittävästi sitä asiaintilaa miten hyvinvointivaltiota uhkaavaksi ja epäoikeudenmukaiseksi se olotila voi muodostua kun suomen kansalaisten oikeudet ulotetaan koskemaan jokaista suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevaa henkilöä olen oikein tyytyväinen että paikalla on myös kollega leena meri on perustuslakivaliokunnan jäsen hän ymmärtää tämän asian erittäin hyvin esimerkiksi kun täällä hallitus yritti kotoutumistuen alentamista niin sen todettiin kuitenkin lopulta olevan vastoin perustuslakia koska se kohtelisi erilaisesti työtöntä maahanmuuttajaa suhteessa työttömään suomen kansalaiseen näin ollen voidaan jo todeta että nykyinen perustuslain muotoilu on osoittautunut suomen kansalaisille ja suomalaisille veronmaksajille varsin epäedulliseksi

arvoisa puhemies minusta on kyllä vähän kummallista että täällä salissa ei tosiaan ole kuin edustaja tavio edustaja mäkelä ja minä keskustelemassa näinkin isosta asiasta nämä puhuttavat hyvin paljon kansalaisia ja meihin myöskin otetaan hyvin paljon siellä perustuslaissa lukee ja miten se rajoittaa ja muuta nyt olisi ollut mainio tilaisuus käydä keskustelua perustuslaillisista tulkinnoista mutta en näe täällä edes edustaja zyskowiczia joka niin mielellään näistä keskustelee harmi että hän ei nyt vaivautunut paikalle en tiedä missä on itse ottaisin vielä tähän yhden yhden ajatuksen siitä mitä tämän tyyppinen pykälä voisi tukea meillähän on ajateltu näin että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ja ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta laittaa eri asemaan mutta jos hyväksyttävä peruste on niin silloin on voitu säätää säädöksiä esimerkiksi naisten asemaa on voitu parantaa sillä että tavallaan syrjitään miehiä jotta päästään siihen tavoitteeseen sitten meillä on toisaalta perustuslain yhdeksäs pykälä joka toteaa että suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus liikkua

tämän tyyppinen kirjaus voisi antaa siihen lisätukea itse katson että se olisi mahdollista jo nykyisenkin perustuslain säädösten yhteydessä tätä ei ole testattu mutta tästä olisi nyt hyvä keskustella tosiaan harmi että me täällä kolmestaan keskustelemme
arvoisa herra puhemies edustaja meri sanoi sen aika osuvasti onkin ihme miksi näin sinänsä mielenkiintoisesta aiheesta kuin

suomen kansalaisten etusijalle asettamisesta ei ole ole muiden puolueiden edustajia vaivautunut edes paikalle keskustelemaan en tiedä onko tämä aihe arka vanhoille puolueille mutta ainakin voidaan todeta että se on tärkeä perussuomalaisille ilman perussuomalaisia tätä keskustelua ei täällä käytäisi perustuslain muutoksia ylipäänsä on esitetty tietääkseni äärimmäisen harvoin siten tämä ei ole aloitteena mitenkään tavanomainen mutta pidän tätä kuitenkin hyvin ajankohtaisena asiana sillä keskustelu käy kovempana kuin koskaan siitä säilyykö luottamus suomalaiseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan koska luottamus järjestäytyneeseen yhteiskuntaan edellyttää että suomalainen veronmaksaja tietää että hänen maksamansa verot käytetään ensisijaisesti hänen omaa yhteiskuntaansa edistävään toimintaan

puhemies vielä lopuksi tässä haluan käyttää puheenvuoron siitä että kiitän edustaja taviota rohkeudesta kuitenkin tuoda tämä keskusteluun nämä eivät eivät ole aina yksinkertaisia asioita ja ja erityisesti silloin kun liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin se on hyvin tunteita herättävää ja niin kuin tiedämme maahanmuuttoa on monenlaista monilla ihmisillä on aito tarve ja he saavat täältä turvapaikan lapset perheet ikäihmiset ovat silloin erittäin tervetulleita mutta tulkintatilanteisiin voisimme tarvita selkänojaa myös tämän kautta toivon että tämä

nyt kun täällä ei ole paikalla vanhojen puolueiden edustajia tätä opponoimassa niin opponoin itseäni sen verran että totean tällaisen omien kansalaisten asettamisen etusijalle sisältyvän kyllä universaalissa mittapuussa hyvin useiden eri maiden perustuslakiin nuo perustuslait toki ovat muissakin maissa muuttuneet ja muovautuneet ajan sisällä mutta esimerkiksi ehkä maailman tunnetuin perustuslaki yhdysvaltain perustuslaki kyllä toteaa selvästi että se on omien kansalaisten suojaksi laadittu

kuitenkin haluan ottaa esiin myös ikään kuin itseäni opponoidakseni vielä

esittämäni valtion tehtävän jonka siis tulisi olla ensisijaisesti omien kansalaistensa oikeuksien turvaaminen tämä esittämäni tehtävä ei merkitse millään tavalla perusoikeuksien tai niille läheisten ihmisoikeuksien heikentämistä vaan kyse on siitä millä valtiofilosofialla suomen valtio on olemassa ja miten suomen valtio puolustaa suomalaisten omien kansalaistensa oikeuksia myös seuraavat sata vuotta